käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudesta etuudesta jonka toimeenpanosta vastaa kansaneläkelaitos tuen määrä on kaksikymmentäkahdeksan pilkku yhdeksänkymmentäneljä euroa päivässä ja sitä maksetaan arkipäiviltä eli pääsääntöisesti kuudelta päivältä viikossa keskimäärin tuen määrä on seitsemänsataakaksikymmentäkolme pilkku viisikymmentä euroa kuukaudessa etuus rahoitetaan valtion varoista hakijan tulee esittää kelalle työnantajan todistus palkattomasta vapaasta lapsen hoidon tai karanteenia vastaavissa olosuhteissa olon vuoksi laki on määräaikainen ja voimassa kolmaskymmenesensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakaksikymmentä saakka sitä sovelletaan kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä lukien eli tukea on mahdollista hakea ja saada takautuvalta ajalta jos tuen edellytykset ovat tuolloin täyttyneet sosiaali ja terveysvaliokunta pitää lakiehdotusta kiireellisenä ja välttämättömänä ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomioin tukeen on oikeus vanhemmalla joka hallituksen suositusten mukaisesti hoitaa lastaan kotona ja on tästä syystä ansiotyöstään palkattomalla vapaalla tuki koskee vanhempaa jonka lapsi on varhaiskasvatuksessa esiopetuksessa perusopetuksen vuosiluokalla taikka joka on saanut erityisen tuen päätöksen on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä tai perusopetukseen valmistavassa opetuksessa muilla kuin varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmilla on oikeus tukeen perusopetuksen lukuvuoden ajalta tuen myöntämisen edellytyksenä on suomessa voimassa oleva työ tai virkasuhde oikeutta tukeen ei ole jos henkilö on esimerkiksi etätöissä tai vuosilomalla ansiotyöstään tukeen ei ole myöskään oikeutta jos henkilö on työstään pois esimerkiksi lomautuksen vuoksi samalta ajalta tukea voi saada vain toinen perheen vanhemmista tai puolisoista tuen määrä on sama riippumatta hoidettavana olevien lasten lukumäärästä oikeus tukeen on myös ulkomailta suomeen saapuvilla henkilöillä jotka on ohjattu neljäksitoista vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja ja jotka tästä syystä ovat työstään palkattomalla vapaalla myös heidän kohdallaan edellytyksenä olisi suomessa voimassa oleva työ tai virkasuhde ja että palkaton poissaolo johtuu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ohjaamisesta

sulkemisesta tai toisen asteen opintojen siirtymisestä järjestettäväksi etäopiskeluna erityisen tuen sijasta tehostettua tukea saavien lasten kotona oleminen voi niin ikään edellyttää vanhemman jäämistä pois työstään valiokunta toteaa että omaishoidon tuki ei estä nyt ehdotetun tuen saamista jos muut tuen saamisen edellytykset täyttyvät kunnilla on myös mahdollisuus näissä tilanteissa ottaa omaishoidon palkkion määrässä huomioon hoidon tarpeen väliaikainen lisääntyminen kunnilla on lisäksi edelleen velvollisuus järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut joiden toteuttamiseen on epidemiatilanteessa etsittävä erilaisia toteuttamistapoja kuten esityksen perusteluissa todetaan on hallituksen esitys laadittu kiireellisesti helpottamaan niiden ihmisten toimeentuloa jotka ovat hallituksen suositusten noudattamisen johdosta jääneet ilman palkkaa ja jotka eivät myöskään kuulu minkään toimeentuloa turvaavan etuuden piiriin esityksestä ei ole ollut koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vaatiman nopean valmistelun vuoksi mahdollista järjestää lausuntokierrosta valiokunta pitää välttämättömänä että edellä todettujen erityisryhmien ja heitä ansiotyöstä palkatta hoitamaan jääneiden henkilöiden lisätuen tarve selvitetään pikaisesti arvoisa puhemies tuen toimeenpanossa on pidettävä huoli siitä että tuki kohdistuu vain tilanteisiin joissa työnteko ei suoraan tai välillisesti poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista työttömyysturvalakiin on tehty poikkeusolojen takia useita väliaikaisia muutoksia muun muassa yksinyrittäjien toimeentulon turvaamiseksi yrittäjällä on valiokunnan saaman selvityksen mukaan oikeus työmarkkinatukeen siinä tapauksessa että päätoimisen työskentelyn päättyminen johtuu koronavirustilanteesta aiheutuvasta lapsen hoidosta työmarkkinatuen maksaminen yrittäjille edellyttää että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ ja elinkeinotoimistoon joka toteaa päätoimisen työskentelyn työskentelyn päättymisen hakijan oman ilmoituksen perusteella valiokunta korostaa että väliaikaisen työttömyysturvan toimeenpanon sujuvuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota nyt käsittelyssä olevan tuen saaminen on mahdollista myös työsuhteessa jossa ei ole sovittu tietystä työajasta vaan esimerkiksi työaikajärjestelystä jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa kutsuttaessa eli niin sanotulla nollatuntisopimuksella tuen saaminen edellyttää että ansionmenetys johtuu lapsen hoidon järjestämisestä ja että muut laissa säädetyt ehdot täyttyvät asiakkaiden toimeentulon turvaaminen väliaikaisella tuella koronavirusepidemian aikana on kelalle uusi tehtävä muutos tulee lisäämään ratkaisutyön ja asiakaspalvelun osalta kelan työmäärää valiokunnan saaman selvityksen mukaan kelalla on valmius toimeenpanna lainsäädäntö ja aloittaa ratkaisutyö heti sen jälkeen kun hallituksen esitys on hyväksytty ja laki on vahvistettu kelan voimavarat hakemusten nopeaan käsittelyyn on turvattava etuudensaajien kannalta on erityisen tärkeää että ehdotetusta tuesta tiedotetaan laajasti ja tehdään hakeminen mahdollisimman yksinkertaiseksi siten että tukeen oikeutettujen perheiden toimeentulo voidaan turvata esityksessä tarkoitetulla tavalla valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause
arvoisa puhemies tämä tuki käsiteltiin lähetekeskustelussa viime viikolla aika perusteellisesti ja vaikka on ollut kiireellinen aikataulu on valiokunnassa kuitenkin tehty hyvin ripeää työtä sinällään tämä on tarpeellinen ja oli hyvä kuulla että tämä koskee myöskin esimerkiksi sellaisia henkilöitä jotka ovat varsin epätyypillisissä työsuhteissa muun muassa nollatuntisopimusten varassa työskenteleviä tällä hetkellähän meillä käydään sitä keskustelua että meillä mahdollisesti juuri avaamaan kouluja erityisesti näitä alimpia luokka asteita ja siinä mielessä hyvä myös tietää että tämä tuki on sitten takautuvasti haettavissa kun näitä ansionmenetyksiä on kuitenkin kerennyt syntyä täällä vastalauseissa on nostettu minusta ihan ansiokkaasti esille näitä erityisryhmiä ja heidän tilanteitaan ja valiokunnan puheenjohtajakin heihin viittasi tämä on minun mielestäni semmoinen tärkeä iso ryhmä jonka kohdalla ja kohdalla olisi selvitettävä se minkä verran nyt on jouduttu tekemään työjärjestelyjä tuossa kuulin esimerkiksi tapauksesta jossa kehitysvammaisten asumisyksikkö on päättänyt rajata kaikki vierailut sinne yksikköön jolloinka sitten vanhemmat ovat tehneet päätöksiä että he eivät voi katsoa että heidän heidän lapsensa eristetään viikkokausiksi ilman ilman läheisten kontakteja ja ovat tehneet sitten sentyyppisiä työjärjestelyjä että ovat ottaneet lapsen

nämä järjestelyt on nyt jouduttu nopeasti ja pikaisesti tekemään poikkeuksellisesti ja siinä mielessä toivon että tosiaan valiokunta kun on tähän asiaan kiinnittänyt huomiota tätä asiaa oikeasti myöskin selvitettäisiin todellakin hyvä että tämä asia saadaan eteenpäin ja ja toivottavasti tästä on näille perheille sitten myöskin se apu kenties vaikka sitten takautuvasti
arvoisa herra puhemies valiokunnan puheenjohtaja esitteli äsken hyvin tämän mietinnön ja siltä osin tämän lakiesityksen sisällön tämä esitys on erittäin hyvä ja kannatettava ja olen todella tyytyväinen että tämä tuli näin ripeästi oikeastaan haluaisin nyt vain yhteen asiaan puuttua joka oli kyllä tässä vastalauseessakin ja johon olin myös tyytyväinen siltä osin että siihen tässä mietinnössä otettiin kantaa elikkä kyseessä nimenomaan nämä erityisryhmät ja täysi ikäiset erityisryhmät esimerkiksi jos on vaikka kaksikymmentäkaksi vuotias täysi ikäinen vaikeasti vammainen sairas nuori joka on ollut päiväkeskustoiminnassa niin niin kun päiväkeskustoiminta lakkautetaan tai keskeytetään väliaikaisesti koronan takia tämän seurauksena jompikumpi vanhemmista joutuu tulemaan kotiin huolehtimaan tämän vammaisen nuoren elämästä kotona koska hän ei selviydy siellä tämän seurauksena että vanhempi tulee kotiin näiden vanhempien toimeentuloa ei näissä tilanteissa turvata tästä keskusteltiin valiokunnassakin ja ja sen takia olen iloinen että valiokunnassa selkeästi viestitettiin ja tämä on ministeriöllekin viestitetty että valiokunta pitää välttämättömänä että edellä todettujen erityisryhmien lisätuen tarve selvitetään pikaisesti elikkä tämä asia korjataan pikaisesti toivottavasti tämä saadaan yhtä nopeasti hoidettua kuin on saatu tämä varsinainen lakiesityskin

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset pitää perusteltuna että koronavirusepidemian takia palkatta töistä poissaoleville maksetaan tukea se on perusteltua perussuomalaiset pitää perusteltuna myös sitä että lakia sovelletaan takautuvasti jotta korvaus voidaan maksaa myös niille joita kyseinen ansiomenetys on kohdannut jo aikaisemmin siitä lähtien kun hallitus antoi asiaa koskevan ohjeistuksen perussuomalaiset katsoo että siinä tapauksessa kun kyse on siitä että vanhempi joutuu jäämään koronavirusepidemian takia pois töistä hoitaakseen kotona lastaan korvauksen tulisi kattaa jo yhdenvertaisuuden näkökulmasta laajalti kaikki sellaiset tilanteet joissa vanhempi joutuu jäämään kotiin hoitamaan erityisen hoivan tarpeessa olevaa lastaan eli riippumatta siitä onko kyseessä vuosiluokalla oleva tai tätä vanhempi lapsi tuen piiriin tulisi sisällyttää kehitysvammaisten tukiliitto ryn kehitysvammaliitto ryn ja omaishoitajaliitto ryn sosiaali ja terveysvaliokunnalle esittämällä tavalla myös sellaiset sellaiset vanhemmat joiden lapsi on tehostetun tuen piirissä tai ylittänyt oppivelvollisuusiän tämän lisäksi tulisi huomioida sellaiset omaishoitajat jotka ovat joutuneet jäämään pois töistä voidakseen tarjota tukea tarvitsevalle läheiselleen tämän tarvitseman hoivan arvoisa puhemies perussuomalaiset pitää myös ongelmallisena sitä että tukea karanteeniin joutuvalle voitaisiin maksaa myös sellaiselle ulkomaalaiselle jonka työ tai virkasuhde suomessa ei ole alkanut ennen kuudestoista kolmatta eli ajankohtaa jolloin hallitus totesi poikkeusolojen alkaneen lain tarkoituksena tulee olla ennakoimattomasta tilanteesta johtuvan ansionmenetyksen korvaaminen eikä automaattinen palkanlisä ulkomailta suomeen töihin tulevalle halpatyövoimalle siinä tilanteessa että työnantaja tekee työsopimukset kyseisten työntekijöiden kanssa vasta poikkeusolojen alkamisen jälkeen

jos kyseiseen tehtävään ei ole aidosti saatavissa suomalaisia työntekijöitä ulkomailta suomeen töihin tulevilta henkilöiltä edellytetään kahden viikon karanteeniaikaa jota jota suomalaisilta työntekijöiltä ei edellytettäisi samassa työssä koska uusien ulkomaalaisten työntekijöiden osalta kyseessä ei ole odottamaton tilanne työnantajan tulisi vastata vastata myös mahdollisesta karanteeniajasta johtuvista kustannuksista vaihtoehtoisesti työnantaja voi järjestää kyseisen työntekijän majoituksen siten että he voivat työskennellä karanteeninomaisissa olosuhteissa ilman kontaktia ympäröivään yhteiskuntaan arvoisa puhemies satoja tuhansia suomalaisia on työttömyys tai lomautusuhan alla perussuomalaiset on esittänyt hallitukselle toimenpiteet jotka edistäisivät kotimaisen työvoiman laajamittaista saavutettavuutta mahdollistamalla työskentelyn maatalouden kausitöissä muusta työstä lomautuksen tai irtisanomisen perusteella maksettavan etuuden kärsimättä tämä olisi kansallisen edun mukaista lisäisi lomautettujen ja irtisanottujen käytettävissä olevien tulojen määrää ja suurin osa näistä tuloista kulutettaisiin kotimaassa ehdotukselle on on havaittavissa opposition laaja tuki mutta hallitus ei ole toistaiseksi tarttunut siihen asialla olisi kuitenkin kiire jotta maatiloille saataisiin tarvittava työvoima tarjoamme uudestaan hallitukselle yhteistyön kättä tässä asiassa arvoisa puhemies lopuksi teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen koskien lakiesityksen pykälää kaksi

arvoisa puhemies kertaan vielä kaikille mistä tässä on kysymys elikkä tämä asia koskee nyt ennen kaikkea kausityöntekijöitä tilanteessa jossa meillä on tuhansia suomalaisia työttömiä tuhansia nuoria jotka ovat jääneet ilman kesätyöpaikkaa ja heillä olisi halua tulla maatiloille töihin työnhakijoita on ilmoittautunut iltalehden mukaan kymmenentuhatta ja ainakin maatilalle fi palvelussa on jo yli kuusituhatta suomalaista työnhakijaa jotka hakevat maatiloille töihin tässä tilanteessa on kohtuutonta minusta se että valtio lähtee sponsoroimaan kausityöntekijöitä tällä tavalla ensinnä pitäisi työllistää kaikki suomalaiset jos maanviljelijä joka tapauksessa haluaa sieltä ulkomailta kausityöntekijöitä ottaa niin meidän mielestämme myös se

arvoisa herra puhemies itse ymmärsin että tässä ennen muuta on kyse perheistä joissa aikuinen on jäänyt kotiin vahvistakaa nyt että olen oikeassa no niin hyvä kiitos arvoisa puhemies eihän tämä esitys nyt ihan kauhean ripeästi edustaja kiljunen ole eduskuntaan tullut koulut päätettiin sulkea tässä maassa kahdeksastoista maaliskuuta ja tänään on kahdeskymmenesensimmäinen huhtikuuta eli yli kuukausi tässä on mennyt aikaa että tämä esitys on eduskuntaan saatu silloin kun koulut päätettiin eduskunnassa sulkea nostimme ainakin kokoomuksen toimesta esille huolen siitä että meillä on paljon niitä perheitä jotka eivät voi jäädä kotiin lastensa etäopetusta tukemaan nostimme sen esille silloin kun esitys oli sen muotoinen että myös pienten koululaisten kohdalla koulut suljetaan ja vain vain kriittisten alojen työntekijöiden lapset tulevat kouluihin sen jälkeenhän tätä esitystä pääministeri marinin hallitus muutti ja päätti pitää koulut auki pienten koululaisten osalta silloin esille nousi tämä huoli siitä että osa vanhemmista pystyi jäämään etänä tekemään omaa työtään ja tukemaan lasten etäopiskelua mutta sitten meillä oli iso määrä sellaisia ihmisiä jotka eivät taloudellisista syistä pystyneet jäämään nämä perheet ovat nyt sitten joutuneet tämän kuukauden altistamaan omat lapsensa ja myös perheensä isommille kontaktimäärille sen takia että

vanhempi ei ole pystynyt jäämään omasta työstään etätyötä tekemään eikä myöskään ilman palkkaa kotiinsa no nyt tämä esitys on tullut tämä otetaan tietysti tyytyväisyydellä vastaan ja tämä auttaa niitä perheitä jotka ovat ottaneet sen riskin ja pystyneet jäämään kotiin ilman palkkaa mutta sitten ei tämä auta millään tavalla niitä perheitä jotka ovat nyt kuukauden joutuneet taloudellisista syistä tekemään sen ratkaisun että lapsi on laitettu lähiopetukseen altistettu näille kontaktimäärille kouluissa ja ja vanhempien on ollut pakko mennä töihin kun ei taloudellista mahdollisuutta ole ollut ollut

siitä kun koulujen sulku on alkanut tietysti tämä avittaa nyt jos nämä sulut jatkuvat vielä vielä toukokuun puoliväliin tai tai mahdollisesti koko kevään mutta tänäänhän osa hallituspuolueista on jo kertonut että he kannattavat

ei nyt valitettavasti jälkikäteen ole minkäänlaista apua tämän kuukauden osalta minkä heidän lapsensa ovat nyt koulussa joutuneet perheen taloudellisten syiden takia käymään mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan jos tämä tilanne jatkuu varmasti siinä siinä tapauksessa nämäkin lapset voivat sitten jäädä tämän erityistuen avustuksella vanhempiensa kanssa kotiin eli siinä mielessä kiitos että esitys edes lopulta saatiin

puhemies tämä on jatkoa sille päätökselle minkä olemme jo täällä tehneet että koulut on pääsääntöisesti sillä tavalla suljettu että oppilaat on siirretty lähiopetuksesta etäopetukseen pieni ryhmä näistä pienimmistä koululaisista on vielä lähiopetuksessa niin kuin me tiedämme merkittävä osa vanhemmistakin tekee etätöitä ja silloin on ymmärrettävää että he pystyvät antamaan panoksen siinä etäopetuksessa lapsillensa on myöskin vanhempia niin kuin me tiedämme joista tässä nyt on juuri kyse jotka ovat jääneet palkatta auttamaan lastensa etäopetusta ja tässä suhteessa tämä on tarkoituksenmukaista että olemme nyt heitä aidosti tässä tukemassa tämän esityksen voimassaolo jos kriisi jatkuu on rakennettu siten ymmärrykseni mukaan että varhaiskasvatuksen osalta se jatkuisi elokuun loppuun ja sitten muun peruskoulutuksen osalta toukokuun loppuun kun olemme kuitenkin ymmärtäneet muun muassa opetusministeriön omista esityksistä täällä että ministeri toivoisi ja soisi että mahdollisimman pian tämä lähiopetus voitaisiin turvata mahdollistaa kaikille kolmastoista viidettä on se kriittinen päivä niin onko ymmärretty oikein ja varmasti valiokunnan puheenjohtaja tähän vielä vastaa kun hänellä on tuolla puheenvuoro tulossa olenko ymmärtänyt oikein että silloin tämä tuki loppuisi siihen hetkeen kun kun tämä lähiopetus käynnistyy eli toukokuun puolivälissä jos näin tapahtuu

puhemies tämän hallituksen esityksen tarkoitus on tosiaan turvata niiden ihmisten toimeentuloa jotka ovat toimineet kuten hallitus on suositellut ja ohjeistanut jotta tämä koronaepidemia saadaan torjuttua ja ovat siksi menettäneet oman normaalin palkkatulonsa

erittäin selvää että kaikissa töissä etätyön tekeminen ei ole mahdollista varsinkin pienituloisille perheille tämä tuki on tosi tärkeä vasemmistoliitossa me pidämme tätä esitystä tarpeellisena ja hyvänä ja olemme tyytyväisiä siihen että hallitus on reagoinut siihen että näissä perheissä tarvitaan nyt konkreettisesti taloudellista tukea minä olen itsekin saanut tästä asiasta palautetta että tällaista uutta tukea tarvitaan ja toivotaan eli omasta puolestani kiitokset hallitukselle siitä että tähän asiaan reagoidaan no sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläinen hyvin esitteli sitä miten me valiokunnassa tätä asiaa käsittelimme ja minusta valiokunta on tässä mietinnössä hyvin ottanut huomioon tämän tuen suhteen eri ihmisryhmät esimerkiksi omaishoitajat tai nollatuntisopimuksella työskentelevät huomioitavaa on myös että näissä asiantuntijalausunnoissa jotka saatiin hyvin laajasti tätä esitystä kannatettiin mutta kyllä minä olen itsekin sitä mieltä että että vielä lisäselvityksen tarvetta jää esimerkiksi tehostetun tuen oppilaiden vanhempien ja täysi ikäisten vammaisten lasten vanhempien olen myös sitä mieltä että että näiden vanhempien tilannetta ja tukemista täytyy selvittää kuten täällä on tullut esille niin myös valiokunnassa tähän asiaan kiinnitettiin huomiota ja tässä mietinnössä todetaan että että me pidämme välttämättömänä että näiden erityisryhmien ja heitän palkatta hoitamaan jääneiden henkilöiden lisätuen tarve selvitetään selvitetään ja selvitetään pikaisesti viime perjantaina kun täällä käytiin lähetekeskustelu tästä esityksestä myös ministeri pekonen onneksi ja hyvin silloin jo totesi että että tällaisia tilanteita pitää selvittää ja siksi minä ajattelen että me voimme olla luottavaisia että että hyväksyessämme tämän tämän esityksen tämä myös tullaan tekemään lopuksi minä haluan vielä todeta että että ylipäätään minusta olisi tärkeää selvittää suhteessa kaikkiin näihin tukiin ketkä ovat ne ihmiset jotka nyt jäävät tuen ulkopuolelle eli katsoa tätä kokonaisuutta läpi koska tällaisia väliinputoajia varmasti varmasti on muitakin siksi ajattelen että on tärkeää että näiden henkilöiden osalta jotka yhtä lailla ovat tuen tarpeessa se selvitetään kattavasti ja sitten me tuemme heitäkin

puhemies vielä muutama kommentti ensinnäkin kun mainitsin esittelypuheenvuorossa nämä yksinyrittäjät nythän todellakin kerrottiin tässä meidän mietinnössä se että yksinyrittäjät voivat saada tätä työttömyysturvaa ja syynä voi olla myös että jää palkatta tai ilman sitä yritystoimintansa tuottamaa tuloa hoitamaan lasta haluan sen tuoda esille että tämä tukihan on voimassa kahdeksatta saakka ja se tarkoittaa siis sitä että kun perusopetuskausi loppuu toukokuun lopussa normaalisti niin jos lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä vielä kesän aikana niin vanhempi voi saada tätä tukea mutta näitten yrittäjien osalta tosiaan se työttömyysturva

tai sitten erityisistä syistä

pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä eli he yhtenä ryhmänä ja sitten vielä toisena ryhmänä nämä ulkomailta palaavat kun aiemmin on jo linjattu että kaikkien olivatpa suomalaisia kantasuomalaisia tai ulkomaalaisia jotka tulevat suomeen nytten

ongelmallista siteeraan täältä suoraan että tukea karanteeniin joutuvalle voitaisiin maksaa myös sellaiselle ulkomaalaiselle jonka työ tai virkasuhde suomessa ei ole ollut alkanut ennen kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä eli ajankohtaa jolloin hallitus totesi poikkeusolojen alkaneen jos me puhumme kausityöläisistä niin on kyllä aika teoreettista että he olisivat olleet täällä suomessa kausityössä tammi ja helmikuussa kun

että suomessakin aletaan keskustella siitä puretaanko vielä rajoituksia koulujen alkamisen osalta meillähän on rajoitukset nyt voimassa sinne kolmastoista viidettä saakka totta kai jos tapahtuisi teoreettisesti spekuloidaan sen verran että että lapsia menisi kouluun vielä toukokuun lopulla niin ei tietenkään enää siinä vaiheessa tätä tukea pysty saamaan totta kai se on kaiken kaikkiaan sidottu hyvinkin siihen mutta sitten se on minusta tärkeätä kun tässä edustaja heinonen toi esille että tämä olisi jotenkin vähän hitaasti tänne tullut niin kyllä minä puolustan hallitusta siinä että nämä viime viikot mitä meillä on tässä ollut hallituksen puolella käsissä ovat olleet todella työläitä viikkoja pidän sitä kuitenkin kokonaisuutena onnistuneena että me olemme pystyneet hallituksen puolelta ja eduskunnassa hyvässä yhteistyössä myös koko puoluekentän opposition kanssa viemään näitä asioita ripeästi

arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja hyvinkin vastasi asiaan minkä ajattelin nostaa esille ja mikä koskee lähinnä tätä toista osaa tästä esityksestä mitä tulee kausityöläisiin ja suomeen ulkomailta saapuvien työntekijöiden tukemiseen tässä ei missään nimessä ole esityksessä tarkoituksena että tässä nyt suositaan halpatyövoimaa päinvastoin uskon ja tiedänkin että kotimaisia työntekijöitä haetaan ja koko ajan on haettu jo muun muassa maatalouteen töihin mutta ongelmana on vain se että sinne ei ole saatu työntekijöitä ja tästä syystä joudutaan valitettavasti hakemaan osa työntekijöistä ulkomailta koska he suomeen joutuvat karanteeniin niin minun mielestäni on oikeus ja kohtuus että he siltä karanteenin ajalta myös saavat jotain tukea niin kuin kaikki muutkin jotka esimerkiksi palaavat suomeen ja joutuvat karanteeniin ja eivät voi tienata sen karanteenin aikana

arvoisa puhemies mielestäni tässä on yksi esimerkki niistä ripeistä ja aika kokonaisvaltaisista toimista mitä hallitus on kuitenkin voinut tehdä reagoidakseen tähän järkyttävään tilanteeseen tässä ja nyt ollaan tehty toimenpiteitä joilla turvataan terveyttä joka on siis aivan ykkösjuttu ollaan tehty toimenpiteitä joilla turvataan työllisyyttä eli yritysten ja yrittäjien tuki ja ollaan tehty toimia joilla

mitkä jäävät hieman ehkä ehkä vielä auki tai epäselväksi aina tullaan sitten palaamaan mielestäni se on aivan oikein koska tässä tilanteessa nopeus on kuitenkin valttia ja sitä odotetaan minulle tuossa muistutti vierustoverini edustaja anneli kiljunen ansiokkaasti siitä

kun täällä sanottiin että tämä on ollut ollut liian hidasta ja ja ei ole ehditty ihan kyytiin niin kuitenkin myös tästä mietinnöstä käy ilmi että tämähän on takautuvasti voimaan tuleva sehän on kirjattu minäkin sen sieltä katsoin että kuudestoista kolmatta alkaen on mahdollisuus tätä tukea saada jolloin sitten se on sinänsä vähän sama onko se nyt viikkoa paria ennen vai jälkeen täällä edustaja heinonen moitti niin kovasti että ollaan jälkijunassa mutta tämä takautuvaisuushan nyt sitten tämän asian

kiitos sekä sekä hallitukselle ripeistä toimista että myös näille ihmisille jotka niin kuin täällä hyvin todettiin noudattavat hallituksen suosituksia se on heiltä myös iso taloudellinen uhraus ja siksi on ihan hirveän hienoa että voimme myös näitä esityksiä täällä viedä puhemies eteenpäin

arvoisa herra puhemies haluan vielä tässä oikeastaan valiokunnan puheenjohtajaa tukea myös siinä että kun me puhumme näistä kausityöntekijöistä niin on ehdottoman tärkeätä että me saamme turvallisesti suomeen kausityöntekijöitä auttamaan meidän meidän maanviljelijöitä marjanviljelijöitä ja muita jotka kesällä tarvitsevat osaavaa sitoutunutta väkeä sinne

ainakin mitä mitä tietoa on saanut valiokunnan ulkopuolelta tästä asiasta niin näillä viljelijöillä ihan selkeä tarkoitus pyrkiä saamaan nämä kausityöntekijät turvallisesti suomeen koska se on meidän kaikkien etu ja myöskin heidän etu että että väki joka töissä on on tervettä eikä missään nimessä levitä koronaa siellä eikä sitten myöskään laajemmalti suomeen toinen asia josta pyysin puheenvuoron edustaja heinosen puheenvuoron seurauksena kun hän antoi moitteita tämän lakiesityksen kiireellisyydestä tai kiireettömyydestä hän totesi pikemminkin niin päin että tässä on vähän niin kuin vitkuteltu tämän asian osalta niin halusin vain todeta että tätä lakia sovelletaan kuudestoista kolmatta lukien eli tukea on mahdollista hakea ja saada takautuvasti sieltä asti jolloin tässä on huomioitu myös tämä ajanjakso jolloinka tämä tämä koronaepidemia syntyi ja lapset sitten ovat olleet pois koulusta ja vanhemmat hoitaneet lapsiansa kotona

arvoisa puhemies se päivämäärä kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä on siinä ihan tietoisesti ja sillä me tuemme tietysti sitä meidän käsitystä että mikäli työntekijä ulkomailta halutaan sen poikkeustilan alkamisen jälkeen niin työnantaja on silloin tietoinen siitä neljäntoista vuorokauden karenssista ja on silloin myöskin valmis vastaamaan karenssiajan toimeentulosta tai palkasta ihan itse siinä tilanteessa sitten taas jos se työsopimus on tehty ennen sitä näitä varmaan vähemmän on mutta saattaa olla että työsopimus on tehty ennen poikkeusolojen alkamista vaikka työ itsessään alkaa myöhemmin niin he eivät ole tienneet tästä karenssista ja silloin meistä on ihan kohtuullista että valtio tulee tässä väliin ja maksaa siltä karenssiajalta sen korvauksen se on ihan ok tämä kuudestoista kolmatta on ihan tietoinen ja perustelemme sitä sillä että kun tässä tilanteessa meillä on suomessa oikeasti satojatuhansia lomautettuja työttömiä tuhansia nuoria jotka hakevat töitä ja innoissaan tulisivat maatiloille töihin niin totta kai meidän pitäisi ensisijaisesti palkata suomalaisia työntekijöitä ihan huoltovarmuuden kannaltakin on tärkeätä että meillä on maatiloille suomalaisia työntekijöitä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys on mennyt pikaisen aikataulun mukaan niin lakivaliokunnan lausunnon kuin nyt talousvaliokunnan mietinnön kautta tähän saliin ja yksimielisesti sitä viedään eteenpäin tässä on tärkeitä ja erittäin ajankohtaisia muutoksia mitkä pitää

nopeasti eteenpäin ja muutamia muutoksia ja täsmennyksiä ovat valiokunnat täällä tehneet ehkä tärkein on kuitenkin se että nyt huolehditaan tiedonkulusta ja tiedon välittämisestä tämän salin ulkopuolelle me kun olemme tuhansien yhdistysten maa

että nämä väliaikaiset mahdollisuudet mitä tämä laki nyt sitten mahdollistaa ovat hyvää harjoitusta myös siihen että saataisiin pysyviä lainsäädäntömuutoksia myöhemmin aikaiseksi esimerkiksi etäosallistumisen etäkokoustamisen ja muiden käytäntöjen puitteissa eli

arvoisa puhemies tämä on todellakin tärkeä lakimuutos ja olikohan se puolitoista viikkoa vai kaksi viikkoa sitten kun täällä salissa itse asiassa keskustelussa juuri käsiteltiin tätä että nyt tarvittaisiin jotakin siihen että voidaan mahdollistaa

asia saadaan tällä tavoin eteenpäin suomi on niin kuin aina sanottu yhdistysten luvattu maa ja meillä todellakin tuhannet ja tuhannet yhdistykset joutuvat miettimään sitä millä tavalla tämä asia hoidetaan itse esimerkiksi puolueen puheenjohtajana yritin selvitellä sitä kun kuitenkin esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirastolla on omat määräaikansa muun muassa piirien tilinpäätösaineistojen tilinpäätösaineistojen toimittamisesta ja muusta vastaavasta ja vaikka sellaisia ympäripyöreitä lupauksia virkamiehiltä tuli että kyllä näissä poikkeusoloissa varmaan joustetaan ja on mahdollisuus varmaankin katsoa asiaa ja muuta vastaavaa niin jos siihen ei oltaisi saatu tätä lakimuutosta kyllä näitten tämäntyyppisten yksittäisten virkamiesten näkemysten pohjalta olisi ollut vähän vaikea edetä etenkin kun sitten saattaa olla että joku toinen jolle soittaa sanoo sitten vähän toisella tavalla asiasta ja se tulkinta milloin katsotaan että

tämä poikkeus voitaisi ottaa käyttöön vaihtelee siinä mielessä voi sanoa että erittäin hyvä ja tervetullut lakiesitys ja ja hyvä että tämä asia saadaan tällä tavalla nyt sitten yhdistyksille tietoon ja juuri tämä että sitten tämä informaatio on nyt tärkeä viedä sinne kentälle

tästä ei ole tullut sellaista julkista tietoa että yhdistykset tietäisivät että tämmöinen lakihanke on nyt tulossa ja sen tähden vielä monissakin yhdistyksissä on pohdittu näitä siirtämisiä ja ja muunlaisia ratkaisuja siinä mielessä informaation vieminen eteenpäin kansalaisille on sitten se seuraava tärkeä vaihe

kaikkia asiantuntijoita jotka todella pikaisella vauhdilla perehtyivät aineistoon ja antoivat lausunnot ja olivat valmiina ja käytettävissä kuulemisiin joita suoritimme nyt poikkeuksellisesti etäkuulemisina ja kiitän tietysti meidän valiokuntaneuvoksia ja valiokunnan jäseniä siitä työstä jota jokainen iltamyöhään tämän asian eteen teki lakivaliokunta kuuli myös puolueita koska niitä ei oltu lainvalmistelussa kuultu ja tästä syystä täällä on muutama maininta koskien erityisesti puolueita todellakin tämä on poikkeuslaki joka on voimassa kolmaskymmenes yhdeksättä saakka ja tällä helpotetaan ja nyt todella säädellään se tilanne että kevätkokoukset voidaan voidaan siirtää sinne kolmaskymmenes yhdeksättä saakka tässä mahdollistetaan myös se että yhdistyksen kokouksissa voi käyttää asiamiestä vaikka säännöissä sitä ei sallittaisi ja myöskin se että etäosallistuminen etälaitteilla on mahdollista vaikka säännöissä sitä ei mahdollistettaisi palautetta tuli siitä miksi tämä ei ole vuoden loppuun saakka että olisi ollut

jos näin tapahtuu toisaalta se on hyvä että nyt otetaan vain epidemian aikainen ja ehkä ennakoitavissa oleva aikaikkuna jonka jälkeen arvioidaan kesän korvilla onko tässä jatkotarvetta ettei tule tule tehtyä semmoista lainsäädäntöä että siellä unohtuu joitakin arvioita joita ei tässä kiireessä ole voitu missään olosuhteissa tehdä sitten vielä tästä etäosallistumisesta valiokunta muistutti siitä että että joillakin henkilöillä saattaa olla tarve käyttää tämmöistä teknistä digiavustajaa sitä nyt ei ei tietenkään voi voi sanoa että näin saisi toimia mutta semmoista voi tapahtua koska se on käytännön realiteetti että me emme eduskunnassa voi mennä ilmoittamaan että saa käyttää keitä tahansa ihmisiä siinä ympärillä mutta on hyvä huomioida se että ihmiset voivat tarvita apua laitteiden käyttöön ja tästä syystä sitten yhdistyksen hallituksen on annettava selkeät ohjeet siitä miten tässä menetellään yksi asia mikä tänne lisättiin puolueiden kuulemisen perusteella on on se että yhdistyksen hallitus voi edellyttää että puoluekokouksessa asiamiehen on oltava puolueen perustajajärjestön jäsen tässä oikeastaan itse vitsinomaisesti sanoinkin että minä en esimerkiksi kerätä sitten valtakirjoja ja saapua vaikka keskustan tai vihreiden puoluekokouksen ellei sitten puolueen hallitus halua välttämättä minua sinne tekemään esityksiä puolueen puolesta ja lisäksi vielä yhtenä huomiona annettiin ministeriölle ohje lakivaliokunnasta että pitää katsoa mitä muita muita säädöstarpeita on koska esimerkiksi rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat eivät kaikilta osin ole nyt tässä tässä mukana ja tähän esitykseen se ei ehtinyt tämä tosiaan koskee satojatuhansia yhdistyksiä tiedottaminen on on äärimmäisen tärkeää siellä on kuitenkin hyvin paljon ihmisiä jotka ihan työnsä ohella hoitavat näitä yhdistysasioita ja silloin tiedottamisen pitää olla heille selkeää tästä ministeriölle pallo

arvoisa herra puhemies tämä lakihomma on on tärkeää että yhdistykset saavat pidettyä nämä kokouksensa ja on todella hyvä että tämä on näin äkkiä tullut kuitenkin ja tämä viedään eteenpäin näen tärkeänä myös sen että nyt on huomioitu näitä ihmisiä joilla kaikilla ei ole nettiä eikä etäyhteyksiä ja tähänkin ongelmaan on kiinnitetty huomiota elikkä on tosi tärkeää että tämä menee eteenpäin

arvoisa puhemies on ihan järkevää että näiden yhdistysten kokouksiin voidaan antaa tätä lykkäystä joka on joka on tässä kriisitilanteessa tarpeen ja tällainen etäosallistuminenkin voidaan ottaa harkintaan täällä eräissä puheenvuoroissa todettiin että tätä voisi ruveta miettimään myöskin pysyvänä käytäntönä pidemmällä juoksulla siinäkin saattaa olla puolensa mutta tähän haluaisin suhtautua myöskin isoilla kysymysmerkeillä ongelmana on suomessa aidosti se että meillä on yksinäisyyttä paljon sosiaalinen kontaktointi on huomattavasti heikompaa kuin useimmissa maailman maissa muualla joissa ollaan tiiviimmässä vuorovaikutuksessa perhekeskeisesti ja muulla tavalla se että me rupeaisimme pitämään etäkokouksia noin pääsääntöisesti atomisoisi yhteiskunnan entistä pidemmälle erityisesti senioriväestön osalta tämä vaikeus olemassa että he kokevat vahvaa yksinäisyyttä näihin kokouksiin osallistuminen ei useinkaan ole sitä että siellä on niin sanotut yhdistyslain mukaiset velvoitteet kokoontua että me menemme sen takia hoitamaan nämä velvoitteet vaan kokoonnutaan sen kokoontumisen itsensä vuoksi ja se kontaktointi sosiaalinen kontaktoinnin vuorovaikutus on se keskeinen asia sen takia itse en olisi rohkaisemassa siihen ajattelutapaan että yhä enemmän vain hajautetaan tätä ja olemme etäällä toinen toisistamme ihmisinä vaan vaan että kunhan tästä kriisistä päästään ylitse niin sille normaalille ja vielä vahvistetulle keskinäiselle kanssakäymiselle luodaan myöskin

juuri näin arvoisa puhemies yhdyn edellisen puhujan puheenvuoroon mutta korostan että niin tämän kuin sitten toivottavasti joskus muutettavan lainsäädännön tavoitteena on mahdollistaa ei pakottaa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tässä poikkeusolosuhteista johtuvassa lainsäädännössä pyritään helpottamaan maa ja metsätalouden metsästyksen sekä kalastuksen maankäyttösektorin toimintoja siltä osin kuin ne poikkeusoloista johtuen häiriintyvät tämä mietintö minkä teimme oli yksimielinen ja erittäin hyvähenkinen keskustelu käytiin ja katsoimme että asiantuntijakuulemisen ja muun selvityksen perusteella tämä erittäin tärkeä tärkeä ja tarpeellinen jos lähdetään tästä

maa ja metsätalouden osiosta niin lainsäädännössä mahdollistetaan se että että jos niitä toimia mitä tukien hakemisten määräaikoihin liittyy ei voida poikkeusoloista johtuen toteuttaa niille annetaan vuoden tämä koskee maatalouden tukien ohella myös kemera tukea eli taimikon varhaishoidon tai nuoren metsän hoidon tukea sen lisäksi maksamisasioissa ennakkoja helpotetaan niin että että ennakkoja voitaisiin maksaa mahdollisimman paljon silloin kun taloudellisesti joudutaan tästä tilanteesta kärsimään tämähän ei edes vie valtiolta rahaa vaan on on toimijoille tulevaa rahaa joka tapauksessa mutta nyt myös ennakkomaksuihin annetaan kaikki mahdollinen mitä mitä tarpeen on ja mitä voidaan tehdä

tästä kokoustamisesta oli jo muilta osin esittelyäkin tässä mahdollistetaan puhe tai näköyhteyksillä ja muilla kokousviestintävälineillä jopa sähköpostilla erilaiset yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitetut kokoukset ihan kuten tuossa edelläkin jo oikeastaan oli halusimme vielä kirjoittaa auki sen että todellakin kokouksia ei ole myöskään pakko järjestää yksi vaihtoehto on se että jos koetaan että että tähän eivät voimavarat tai osaaminen riitä niin kokouksia pystytään myös siirtämään mahdollisuuksien mukaan sinänsä se on erittäin tervetullutta mielestäni vaikka tuossa edustaja kiljunen vähän duubioikin että ei pitäisi kovin tällaisiin etäkokouksiin siirtyä esimerkiksi jos mietitään vaikkapa maankäyttösektorin kokouksia kun omistajat saattavat olla hyvinkin etäällä siitä varsinaisesta toimituksesta niin tämähän on erittäin hyvä palvelu ja ja monessa muussakin asiassa nimenomaan tuolla harvempaan asutuilla alueilla tässä oikeastaan pääsääntöisesti nämä kokousasiat ehkä vielä kalastuksen puolelta voisin sanoa että että osakaskuntien ja kalatalousalueiden kokouksia voidaan myös samoilla menetelmillä järjestää ja se takaa sitten senkin että kun on kokouspäätökset pystytään myös saamaan valtiolta sitten rahoitukset erilaisiin hankkeisiin ja näin näin sekin puoli toiminee kohtuullisen normaalisti vielä pienenä yksityiskohtana yksi asia mitä metsästäjät eivät normaalien kokousten järjestämisen lisäksi ole voineet järjestää on metsästyskokeet näin ollen jos hirvimerkki umpeutuu tässä tänä vuonna niin saa vuoden jatkoaikaa ja tästä varmasti moni merkin ampumista ampumista kauhulla odottanut on erittäin

tämä maa metsä kala porotalouden ja maaseudun kehittämiseen liittyvien tukien hakemusten määräaikojen joustaminen ja myöskin sitten näitten maksatusten määräaikojen joustaminen nimenomaan nopeampaan tai jopa ennakolliseen maksatukseen siirtymisessä on erittäin tärkeä ja järkevä lakiesitys myöskin sitten se että tässä samalla pistetään toimeen näitten paliskuntien ja myöskin osakaskuntien kohdalta ihan vastaavat yhdistyslakiin liittyvät säännökset kuin mitä tuossa edellä äsken käsittelimme siinä mielessä voi sanoa että tämä on juuri sentyyppistä terveen järjen voittoa näissä tilanteissa että on tärkeää että asiat saadaan hoidettua ja silloin erilaisten määräaikojen ja vastaavien säännösten tulee tämäntyyppisissä tilanteissa joustaa hakijoitten hyväksi ihan mielenkiintoinen anekdootti oli kuulla että jopa sitten tämä metsästykseen liittyvä ampumakokeen ampumakokeen määräajan jatkaminen ilman sitä koetta on myöskin myöskin tällä lakiesityksellä mahdollinen kannatettava esitys ja en ihmettele yhtään että yksimielisesti on mennyt valiokunnasta eteenpäin

arvoisa puhemies kyllähän tällä lakiesityksellä kuten myös edelliselläkin on vähän isompikin yleinen merkitys sillä kyllä tämä korona nyt muuttaa monia käytäntöjä suomessa ehkä se suuri muutos todennäköisesti tulee olemaan että tämä työn ajasta ja paikasta riippumattomuus aletaan ottaa tosissaan ja se muuttaa hyvin paljon käytäntöjä ja voi olla että kahdenkymmenen vuoden kuluttua ihmetellään mitä näillä virastoilla on tehty tämä on mahdollista mutta sekin on tehtävä vapaaehtoisuuden kautta että työntekijät ja johtajat saavat valita missä päin suomea he työtä tekevät jos se on mahdollista tietenkään se ei koskaan korvaa fyysistä läsnäoloa mihin edustaja kiljunen täällä hyvin kiinnitti huomiota mutta se voi olla niinkin että jos joku haluaa yhdeksänsadan kilometrin päässä järjestettävään pieneen kokoukseen osallistua niin se voidaan nykytekniikalla hyvin tehdä etänä minun mielestä tämä palvelee just sitä käytännön joustotarkoitusta mitä eduskunnan pitäisi yleensäkin lainsäädännössä ottaa enemmän huomioon että mennään välillä ihan yritysten ja ihmisten käytännön arjen ongelmien kautta päätöksiin eikä organisaatioitten kautta siinä mielessä koen tämän periaatteellisesti paljon isompana kysymyksenä mitä tämä itse hallituksen esityksenä on nämähän ovat määräaikaisia lakeja ja ja tämän jälkeen ja tänä aikana kun nämä ovat voimassa niin voitaisiin vähän tätä pohtia ainakin itse haluaisin osallistua osakaskunnan kokoukseen utsjoella mutta sinne on matkaa kahdeksansataa kilometriä niin kolmen päivän reissua tee nehän ovat mukavia ne reissut mutta en viitsi ihan sen kokouksen takia ainakaan lähteä että sitten pitää olla jo muutakin intressiä jo muutakin intressiä sitten on tämmöinen pieni yksityiskohta mihin täällä viitattiin valiokunnan puheenjohtaja nimenomaan että nyt kun on tämmöinen tilanne päällä niin heti pitää tehdä semmoisia lakeja jotka palvelevat sitä käytäntöä siellä on paljon metsästäjiä jotka nyt jo ovat huolissaan miten he ampuvat karhumerkin ja hirvimerkin niin nyt ei tarvitse huolehtia niistä että se homma on ok ja ensi syksyn saa olla rauhassa nämä ovat monelle isoja asioita vaikka ne meille voivat olla vähän hymyilyttäviä pikku nyansseja ainakin itse koen että tämä hallituksen esitys on hyvä ja totta kai se meni yksimielisesti valiokunnassakin tässä muodossa läpi

arvoisa puhemies en halua pitkittää sen enempää mutta edustaja eestilä nosti erittäin tärkeän näkökohdan etätyön mahdollisuuksista kun meillä on harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen ryhmän yksimielinen lausunto siitä että että valtionhallinnon viroissa jotka tulevat auki katsotaan paikkaan paikkaan sitovuus paikkariippumattomuus tai monipaikkaisuusmahdollisuus aina kun virka laitetaan auki niin mielestäni tässä tilanteessa nyt nähdään todella hyvin mitä töitä valtionhallinnossa pystytään oikeasti etänä tekemään kaikkea työtähän ei voi tehdä ja silloin pystytään valtionhallinnon paikat laittamaan auki niin että niitä voi ottaa vastaan eri puolilta suomea tämä on erittäin merkittävä aluepoliittinen asia kaikki viisaus ei silloin olekaan helsingissä

kuulin nimeni useamman kerran mainittuna useassa puheenvuorossa pohdiskeltiin tätä etäosallistumisen mahdollisuutta en minäkään tässä halua olla ylijyrkkä eli että ei etäosallistumismahdollisuuksia tarjottaisi voin hyvin kuvitella että maaseudulla metsästysseurojen kokouksissa tai vastaavissa voi olla tilanteita että on järkevää että siihen voi osallistua kauempaakin kesämökkiläiset muun muassa eivät talvisaikaan tai syysaikaan välttämättä ole seutukunnalla mutta tietävät mistä on kysymys ja silloin on on tämä etämahdollisuus tämä oli enemmän vain varoitus siihen suuntaan että emme olisi ottamassa pääsäännöksi sitä että olemme vain etäällä ja ja etäältä ikään kuin osallistumme erilaisiin tapahtumiin koska sosiaaliselle kanssakäymiselle täytyy olla tila ja meidän täytyy rohkaista ihmisiä siihen että he ovat keskinäisessä kanssakäymisessä tämä olisi enemmän varoituksen sana mutta on luontevaa että myöskin mahdollistetaan se silloin kun se on muun

arvoisa puhemies jos sallitaan niin vähän syrjään tästä itse aiheesta mutta kuitenkin siinä pysyen että tämä etätyö on mielenkiintoista ja edustaja kiljunen on aivan oikeassa että jos tavallaan liiaksi ihmisten välimatka pitenee niin kaikki tekniset välineet eivät tuo sitä mimiikkaa eikä muuta mitä kokouksilla on tarkoitus mutta minä laajentaisin tämän niin että kun tänä päivänä maa ja metsätalousvaliokunnassa kuulimme asiantuntijoita etänä niin kuin monet muutkin valiokunnan tekevät niin kyllä minä koen että meidän vähän täytyy osata siirtää tämä lainsäädäntö muuallekin minun mielestäni saattaisi olla erittäin on riittävän hyvät kuva ja ääniyhteydet etänä olisivat lausuntoja antamassa miksi ihmeessä heidän pitää kaikkien tänne tulla varmaan mukavia reissuja mutta tässä on hyviä elementtejä arvioida vähän muitakin asioita että voitaisiinko pikkusen joustoa panna mutta kun itse tein kansanedustajan töitä etänä niin täytyy sanoa että jos en ennen ollut oikein kärryillä niin en en ollut kyllä sen etätyön jälkeen senkään vertaa tämä työ on juuri semmoinen jota on erittäin vaikea hoitaa etänä se vaatii tiettyjä kontakteja ja tiettyjä ikään kuin neuvotteluja ja erinäköisiä käytävätapaamisia ja se on tämän työn ydintä tätä työtä ei kyllä voi pitkään hoitaa etänä on minun oma kokemukseni ja itse asiassa sen takia minä tänne tulin tietenkin varovaisuutta noudattaen silloin me olemme asian ytimessä siinä mielessä edustaja kiljunen on oikeassa että johonkin tämä soveltuu ehkä joskus tilapäisesti johonkin se soveltuu erinomaisesti ja johonkin se ei juuri sovellu

aivan lyhyesti tähän kun edustaja eestilä minusta hienolla tavalla tätä muotoili eteenpäin harvaan asuttu suomi pitkien etäisyyksien suomi täällä jos missä on kyllä myöskin tunnistettava tarve sille tietyntyyppiselle etäosallistumiselle hän otti hyvän esimerkin siitä mitä se voisi tarkoittaa maaseutualueella harvaan asutulla alueella etäisessä suomessa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kahdestoista viidettä kaksituhattakaksikymmentä keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin aiemmin tänään kahdeskymmenesensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentä pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu

arvoisa herra puhemies käsittelemme julkisen talouden suunnitelmaa tuleville vuosille erittäin poikkeuksellisissa oloissa kansainvälisesti levinnyt koronavirus uhkaa rajusti ihmisten terveyttä mutta päivä päivältä enemmän myös talouttamme työpaikkoja ja yrityksiä velanotto kasvaa jo kevään aikana yli kahteentoista miljardiin euroon vaikka olemme tämän kriisin aivan alkumetreillä on selvää että koronaviruksella tulee olemaan erittäin vakavat vaikutukset myös talouteemme ja työpaikkoihimme kaikki merkit näyttävät että kriisistä on tulossa kymmenen vuoden takaista finanssikriisiä huomattavasti vakavampi sokki talouteen kansainvälinen valuuttarahasto imf arvioi ennusteessaan että maailmantalous supistuu tänä vuonna kolme prosenttia mikä on selvästi enemmän kuin kymmenen vuotta sitten imf on verrannut koronakriisin olevan yhtä vakava kuin tuhatyhdeksänsataakolmekymmentä luvun suurlama se antaa meille mittakaavaa myös tähän keskusteluun koronavirus on on aiheuttanut taloudellisen sokin johon yksikään yritys ei voinut ennalta varautua monet yritykset ovat suurissa vaikeuksissa tällä hetkellä yt neuvottelujen piirissä on jo lähes neljäsataaviisikymmentätuhatta suomalaista ilman merkittäviä toimia edessä on laaja konkurssiaalto ja massatyöttömyys siksi toimia tarvitaan jo nyt monimutkaisten hakemusten sijasta tarvitaan tehokkaita ja suoria toimia jotka auttavat yrityksiä heti tässä tilanteessa olemme esittäneet jo kuukausi sitten että yritysten alkuvuonna maksetut arvonlisäverot voitaisiin palauttaa hakemuksesta yritysten käyttöön akuutin kassakriisin hoitamiseen on hyvä että tänään valtiovarainministeri kulmuni on nyt sanonut että hän suhtautuu asiaan myönteisesti siis tämä asia nyt nopeasti kuntoon ja suora tuki yrityksille vakavaan tilanteeseen herra puhemies julkisen talouden antaa synkän kuvan seuraavista vuosista velanotto kasvaa rajusti julkinen velka kasvaa kuudellakymmenellä miljardilla eurolla vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä mennessä vuonna kaksikymmentäneljä suomen julkisen talouden rakenteellinen alijäämä on noin prosenttia bktstä eli lähes kymmenen miljardia euroa taloutemme on tällä hetkellä hyvin haavoittuva kohtaamaan näin rajun kriisin jonka keskellä olemme nyt meillä ei ole nyt taloudessa huonompia aikoja varten sellaisia puskureita mitä esimerkiksi muilla pohjoismailla on vaan käytännössä kaikki nyt tehtävät toimet kasvattavat merkittävästi velanottoa nuorempien sukupolvien piikkiin heille uhkaa jäädä nyt erittäin raskas lasku kannettavaksi sen lisäksi että esimerkiksi hoitokustannukset kasvavat vuosittain noin viidelläsadalla miljoonalla eurolla tämäkin on minusta hyvä tässä salissa muistaa herra puhemies hallitus on lykännyt merkittävien päätösten tekemisen syksyn budjettiriiheen sinne kasaantuu nyt aika paljon odotuksia siitä miten tämän maan talouspolitiikkaa tullaan muuttamaan siihen muutama huomio tähän loppuun ensimmäiseksi välttämättömiä elvytystoimia työpaikkojen pelastamiseksi täytyy jatkaa jotta kriisin pahimmasta vaiheesta selvitään yli jotta yritysten konkurssiaalto vältetään ja jotta ihmisten työpaikat saadaan pelastettua tässä olemme esittäneet hallitukselle konkreettisia toimia kuten juuri arvonlisäverojen palauttamista yritysten käyttöön toiseksi herra puhemies samaan aikaan on on ryhdyttävä kiireesti kunnostamaan suomen julkista taloutta viime keväänä tehty hallitusohjelma joutaa nyt roskakoriin koska hallituksen leväperäiseltä talouspolitiikalta on viimeistään nyt pudonnut pois pohja hallitusohjelma on kirjoitettava kokonaan uusiksi realistiselle pohjalle kolmanneksi herra puhemies niitä työllisyystoimia joita hallitukselta on odotettu jo yli vuoden on ryhdyttävä tekemään viipymättä on tehtävä kiireesti uudistuksia sosiaaliturvaan edistettävä paikallista sopimista jotta pääsemme korkeaan työllisyysasteeseen ilman niitä yhteiskuntamme rahoituspohja pettää alta herra puhemies tässä evästyksenä maan hallitukselle
arvoisa herra puhemies meillä on käsissämme julkisen talouden suunnitelma joka esittelee suomen talouden tilanteen tästä noin viisi vuotta eteenpäin se ei ole kuitenkaan tyhjentävä tai lopullinen vaan on ilmiselvää jo tässä kohtaa että tähän julkisen talouden suureen kuvaan tulee palata syksyn budjettiriihessä aivan kuten valtiovarainministeri on todennut tässä kohtaa bruttokansantuotteen tiputuksia ennustetaan viidestä pilkku viidestä prosentista aina kolmeentoista prosenttiin ja jotta saamme tarkan käsityksen niin tarkempi arvio on tehtävä myöhemmin talouden ison kuvan tulee olla kuitenkin selkeä koronan sulusta sulusta ja sumusta huolimatta kriisin alettua suomi ei ollut julkisen talouden osalta vielä tasapainossa vaan olimme vasta matkalla sinne hallitusohjelman pohjalla on tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin tehdä kriittiset rakenteelliset uudistukset niistä voisin mainita sote ja perhevapaauudistukset ja päästä kestävälle pohjalle vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä

suomelle mittavat siksi myös yhteiskunnan vastaantulo on tässä kohtaa poikkeuksellista kuten olemme lisätalousarvioiden hintalapuista huomanneet on estettävä yritysten laajamittainen konkurssiaalto ja siitä koituva suurtyöttömyys koska valtio saa korotonta lainaa toisin kuin ihmiset suomessa sen tulee siten kantaa iso osa tästä kriisistä myös taloudellisesti ja näin tehdään tässä kohtaa myös kansainvälinen kauppa suomen osalta on ehtynyt vaikka tavarat saavat liikkua niin logistiikka on muuttunut suomelle tilanne on varsin synkkä sillä olemme hyötyneet globalisaatiosta tähän mennessä aina eun sisämarkkinoille ei nyt saisi kääntää selkää kuten olen kuullut tässä salissa puhuttavan vaan jo pelkästään huoltovarmuuden vuoksi euroopan pitäisi olla meidän ystävämme tässä kohtaa julkisen sektorin talouden vinoutuminen on alkanut väestöpyramidin vinoutuessa ja se törmää uuteen monttuun nyt koronan myötä tiukilla oleva terveydenhuolto on nyt uusissa haasteissa on selvää että kaksituhattakaksikymmentä luvulla riittää töitä tässäkin salissa sillä tavoitteena tulee olla seuraavien sukupolvien edessä edelleen veloista eroon pääseminen ja terve julkinen talous mukaan lukien kuntien talous tätä ei voi heittää seuraavien sukupolvien maksettavaksi vaan suunnitelman tulee olla selkeä on olennaista että korona saadaan nujerretuksi nopeasti ja meneillään olevat investoinnit eivät hyydy tämä on talouden ja terveyden kriisi on myös selvää että suomen talouden iso kuva tulee kirjoittaa yhdessä uudestaan ja välttämätöntä suunnitella uudelleen suomi elää viennistä minkä vuoksi muiden maiden koronaponnistelut ovat myös meidän onnistumiselle tärkeitä nyt on kuitenkin akuutin kriisin aika vielä arvoisa puhemies talous ja terveys ovat näkyviä mutta osaamisen merkitystä on vaikeampi tunnistaa meidän tulee panostaa nyt voimakkaasti tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan ja koulutukseen jotta saamme suomen ponnistamaan silloin kun koronavirus hellittää ja ponnahduslauta näkyy jo ihmisten tulee olla siinä kohtaa työkykyisiä ja osaavia kodista toiseen suomen vienti on saatava vetämään ensimmäisten maiden kärjessä ja työn tuottavuuteen on saatava parannusta nyt siihen on hyvä mahdollisuus kun yritystukia kriisitilanteeseen on jaossa lähes kahden miljardin euron edestä maailma on taatusti erilainen pandemiasta selvittyämme lapsiperheköyhyyden nuorten syrjäytymisen ja osattomuuden lisääntyminen on estettävä ja täten yhdeksänkymmentä luvun opit on otettava tarkkaan syyniin

yhden aikuisen varassa näihin asioihin on onneksi jo varattu selkänojaa kun ihmisten romahtanutta toimeentuloa helpotetaan lisätalousarviossa yli miljardilla eurolla myös toimeentulonsa menettäneet yrittäjät on otettu sosiaaliturvan piiriin kuten tänään kuulimme suomi on onnekas kun olemme rakentaneet itsenäistymisestämme asti vahvan huoltovarmuuden varaan kotimainen on nyt kirjaimellisesti kultaakin kalliimpaa

arvoisa herra puhemies korona on pysäyttänyt meidät kaikki monella tapaa olemme oppineet että mikään ei ole itsestäänselvää elämässä tulee eteen asioita joihin emme voi vaikuttaa ne on otettava vastaan ratkottava niiden tuomat haasteet yhdessä ja katsottava rohkeasti eteenpäin käsittelemme nyt julkisen talouden suunnitelmaa tuleville vuosille jotka ovat osin sumun peitossa suunnitelma jättää monia asioita avoimeksi haluan kiittää hallitusta rohkeista toimista kaiken epävarmuuden keskellä kun kukaan ei todellisuudessa omista lopullista totuutta tämän arvaamattoman pandemian edessä on toimittu parhaan tiedon mukaan onkin tärkeää että luotamme maailman parhaaseen hallintoomme ja viranomaisten eri lähteistä kokoamaan alati muuttuvaan tilannekuvaan rakennetaan yhdessä luottamuksen yhteiskuntaa korona ja poikkeusolot vaikuttavat vielä pitkään yhteiskunnassamme koronavirus on johtanut kansainvälisen talouden syvään taantumaan tuotannon häiriöihin ja kysynnän rajuun vähenemiseen bruttokansantuotteemme supistuu tänä vuonna voimakkaasti työllisyys heikentyy työttömyys ja lomautukset lisääntyvät hallitusohjelman talouspoliittisena kulmakivenä on hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa tämä on toki haasteellista julkisen talouden tasapainon näkökulmasta joudumme syksyllä katsomaan mihin meillä on lopulta varaa ja mitkä hyvät suunnitelmat jäävät odottamaan aikaa parempaa tällöin tämä julkisen talouden suunnitelma myös täsmentyy sivistysvaltion tuntomerkki on että kaiken keskellä pidämme heikoimmasta huolta ei unohdeta lapsia nuoria perheitä vammaisia ja vanhuksia toimitaan kaikessa perustuslain ja ihmisoikeuksien pohjalta nyt tarvitaan työllisyyttä kohentavia elvyttäviä ja ylläpitäviä toimia yhteiskuntamme velkaantuu rajusti kun muu ei nyt auta näin suuriin tukiin ja elvytystoimiin on mahdollisuus koska edellisellä kaudella suomen taloutta saatiin vastuullisella politiikalla jo melko hyvään kuntoon nyt meillä on edessä vuosia kestävä jälleenrakentaminen jossa vastuullisuutemme mitataan saamme suomen nousuun laittamalla talouden kuntoon nujertamalla työttömyyden ja huolehtimalla heikoimmista kuten valtiovarainministeri kulmuni selkeästi kuvasi edessä olevasta syvästä lamasta nousemme vain yhteistyöllä tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia joista sote on kiireellisin samalla kun kiristämme kukkaron nyörejä tehtävämme on huolehtia ihmisten perusturvasta palvelut ja turvaverkot on kriisin jälkeen laitettava kestävästi kuntoon tarvitaan panostuksia myös mielenterveyteen ja koulutukseen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista nuorisobarometri lupaa meille hyvää sen mukaan nuoret ovat innostuneita tekemään merkityksellistä työtä ja yrittämään torstaina valitaan vuoden ny nuorisoyrittäjäyritys etänä järjestettävässä uskalla yrittää finaalissa meidän tulee rohkeasti rakentaa yrittäjäystävällistä ja samalla perheystävällistä suomea jossa nuoret saavat kantaa vastuuta ja yrittää he uskaltavat myös sitoutua perustaa perheen ja saada lapsia tärkeä tehtävämme on myös poistaa lapsiperheköyhyyttä siinä meidän tulee kääntää kaikki kivet meidän tulee poimia myös kaikki lapset ja nuoret jotka ovat putoamisvaarassa jos tautitilanne suinkin sallii pitäisin hyvänä sitä että lapset pääsisivät ennen kesää vielä hetkeksi kouluun jotta putoamisvaarassa olevat voidaan poimia kyytiin ja tuen piiriin ennen kesätaukoa lyhytkin jakso koulussa helpottaisi myös perheiden tukalia tilanteita arvoisa puhemies tämä ei tule olemaan viimeinen pandemia tai muu kriisi globaalissa maailmassa meidän tulee huolehtia huoltovarmuudesta ja kotimaisen ruoan tuottamisesta satsataan myöskin koulutukseen ja kehitykseen

arvoisa herra puhemies suomi on tähän mennessä onnistunut hyvin järeillä ensitoimillaan rajoittamaan koronavirusepidemian holtittoman leviämisen näin tekemällä pyrimme varmistamaan että terveydenhuollon kantokyky riittää turvaamaan tarvittavat palvelut kaikille me olemme suojelleet suojelleet elämää valitettavasti korona on vaatinut ihmishenkiä mutta olemme tähän mennessä selviytyneet paremmin kuin monet muut maat tästä suuri kiitos kuuluu sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstölle ja kaikille jotka tekevät työtä koronan aiheuttamien ongelmien parissa ja myös kansalaisille sillä hallituksen ja thln ohjeita on noudatettu hyvin

ja arkeen nämä toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi suomen hallitus on rajoitustoimien ohessa pyrkinyt siihen että kukaan ei joutuisi kohtuuttoman tilanteen eteen vaan yrityksiä kuntia ja yksilöitä tuetaan tästä ajasta selviytymisessä

kyseessä ei ole vain suomea koskeva epävarmuus vaan laajalti koko maailmaa koskeva tilanne suomelle tällä on suuri vaikutus sillä maamme työllisyys ja talous perustuvat vahvasti vientiin tämä tuo oman haasteen koronan jälkeiseen aikaan ja julkisen talouden suunnitelmaan tästä syystä on erittäin tärkeää että selviydymme koronasta siten että yritykset ja elinkeinoelämä ja ja siellä työskentelevät työntekijät selviävät mahdollisimman pienin vaurioin korona ajasta suomen yrityskentällä toimii tuhansia yksinyrittäjiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä jotka kaipaavat vahvempaa tukeamme olen itsekin saanut paljon viestejä etelä karjalan yrittäjiltä ja yrityksiltä joiden tilanne on todella epävarma huoli kassavirran tyrehtymisestä tilakuluista ja palkanmaksuista sekä epävarmuus mahdollisista tukimuodoista ja yrityksen ja siellä työskentelevien työntekijöiden tulevaisuudesta huolestuttavat tällä viikolla on uutisoitu laajasti siitä ketkä ovat saaneet kriisin alkuvaiheessa tukia muun muassa business finlandilta osa tuen saajista ei herätä luottamusta eikä oikeudenmukaisuuden tajua tästä syystä on tärkeää että business finlandin kriteerejä muutetaan tukemaan koronan ajan yli selviytymistä sen tulee tukea yrityksiä tänä vaikeana aikana myönteistä olikin kuulla tänään ministeri lintilältä että kriteereitä tullaan muuttamaan oikeaan suuntaan toivottavasti myös siten että tuki kohdistuu ensisijaisesti yrityksille eikä konsulttifirmoille

opposition puolelta tiukkaa keskustelua jossa on vaadittu maksuttoman toisen asteen oppivelvollisuuden jatkamisen ja laajentamisen siirtämistä tulevaisuuteen tai sitä ei ole kannatettu lainkaan tämä on todella hämmentävää sillä nuoret itse vaativat tätä sekä oaj ja elinkeinoelämä sekä monet ekonomistit ja tutkijat kyseessä on nimenomaan investointi tulevaisuuteen nuoriin ja työllisyyteen työelämän rakenteiden muutoksiin joissa vaaditaan entistä vahvempaa ja tarkempaa osaamista me tiedämme että hyvä työllisyys tulee olemaan tärkein instrumentti talouden vahvistamiseen ja parantamiseen tämä onnistuu ainoastaan sillä että yrityksemme saavat osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa tästä syystä on ehdottoman tärkeä panostaa osaamiseen maksuttoman toisen asteen oppivelvollisuuden pidentäminen on osa tätä kokonaisuutta joka on historiallinen uudistus ja osaamisen tason loikka suomessa arvoisa puhemies kunnissa on suuri epävarmuus siitä mitä korona aiheuttaa kuntatalouteen ja ihmisten hyvinvointiin miten selvitään tulevaisuudesta kunnissa on tehty nopealla aikataululla monia isoja muutoksia päivittäiseen arkeen opetus on siirretty pääsääntöisesti etäopetukseen kirjastoja ja teattereita lakkautettu toistaiseksi liikuntapalveluja saa räätälöidysti etänä ja nuorisotyötä tehdään etänä sekä uudenlaisilla toimintamuodoilla toiminnoissa on otettu uudenlaisia ja uudenlaisia ja jatkossa myös kehitettäviä toimintamalleja kunnat ovat ottaneet myös digiloikan suurta huolta kannetaan siitä mitä tapahtuu koronan jälkeen kunnissa yritysten tilanne on epävarma mikä vaikuttaa myös kuntatalouteen kunnissa on lomautettu ihmisiä ja irtisanottu ihmisiä minkä takia kunnat odottavat ministeri paaterolta nyt lisää tukea mahdollisiin

lisätoimiin

arvoisa puhemies keskustan ryhmäpuheenjohtaja täällä kertoi tänään että kehysriihi käytiin epätietoisuuden vallassa minusta se oli aika huolestuttava kommentti että keskustan ryhmäpuheenjohtaja sanoi että kehysriihen tunnelma oli epätietoinen ymmärrän että on olemassa monia asioita jotka mietityttävät ja kaikkea ei voi tietää kukaan meistä ei ole ennustaja mutta kyllä me tietysti täällä oppositiossa ja perussuomalaisissa toivottaisiin että ei nyt ihan epätietoisuuden vallassa olla että kyllä nyt vähän täytyy olla hallintaa ja hillintää tietysti nämä maskisotkut ja yritystukisotkut kyllä puhuvat sitä omaa kieltään että ehkä kellään ei ole oikein se

suunnitelman asiakirjasta otan tiettyjä asioita ylös ja puheeseen tästä ilmastorahastosta täällä on hyviäkin asioita jos ajatellaan liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen oikein hyvä asia mutta sitten täällä on muutamien vuosien sisällä yksi pilkku kaksi miljoonaa suomi kokoaan suurempi maailmalla onko tämä siis joku mainoskampanja mitä tämä on yksi minä en ymmärrä mihin me tarvitsemme että meidän täytyy olla suurempi kokoamme maailmalla emmekö me voi olla sen kokoinen kuin me olemme vai onko nyt tosiaan tarkoitus se että me otamme niin kuin me olemme ottaneet esimerkiksi tästä eun päästösopimuksesta meidän kannettavaksi enemmän kuin muut maat ilmeisesti tämä tarkoittaa sitä samansuuntaista kuin tänään oli esimerkiksi tämä whon rahoitus ja sama kuin tämä eu jäsenmaksu jonka odotetaan nousevan nousevan puoli miljardia tulevalla kehyskaudella enkä ollenkaan ole kuullut että oltaisiin sieltä hallitusriveistä kovin huolestuneita tästä tänään katsoin hyviä uutisia siitä että öljyn hinta on laskenut ja ja tämä voi näkyä ihmisten tankeilla kun ihmisethän autoilevat todella paljon tällä hetkellä sehän kuten olemme huomanneet on ollut koronan aikana loistava kulkuväline koska yritetään välttää niitä lähikontakteja tosin vain nyt hallitus on tosiaan päättänyt nostaa polttoaineveroa kesällä ja siitä tulee kahdensadanviidenkymmenen miljoonan lisätulot valtiolle niin tämäkin hinnanalennus joka mahdollisesti tulisi kuluttajille jotta se heidän arkensa olisi siellä liikkumisessa helpompaa häviää taivaan tuuliin tästä syystä ehdotankin että hallitus nopeasti peruuttaa tämän tämän aivan aivan älyttömän älyttömän korotukseen täällä vihreät ja vasemmisto toivat paljon esille sitä että suomen tulevaisuus on ilmaston ilmaston rahoituksessa juuri tämäntyyppisissä ilmeisesti kuin suomi kokoaan suurempi maailmalla joka ei siis tarkoita yhtään mitään ainakaan minulle en en ymmärrä sitä täällä puhuttiin pyöräilystä ja julkisesta liikenteestä niin kuin sanoin julkinen liikenne on hyvä ja tiestön rahoittamiset ja kaikki tämmöiset junaraiteet ovat ihan hyviä hankkeita mutta sitten kun meillä on tämmöisiä tilanteita niin meidän tulee muistaa että meidän pitää voida autoilla ja kulkea autolla töissä ja tietysti yritykset kulkevat myös pyörillä emme me nyt sitä voi estää tuskin siellä joku pyörällä polkee ja vetää rekkarahtia perässään se voi olla ehkä aika aika huvittavakin näky jotenkin tuntuu semmoiselta että tämä keskustelu ei ole niin kuin tässä päivässä meillä on ihmisiä lomautettuna työttömänä rahaa kaikilla edes ruokaan lainanlyhennyksiin sähkölaskut painavat päälle ja joku täällä viitsii puhua jostakin pyöräilystä ja ja tämäntyyppisistä asioista kyllä se tuntuu varmaan katsojista vähän siltä että ovatkohan nuo nyt ihan tässä maailmassa vai onko tuo joku nauhoite viime viime vuodelta ennen ennen koronaa kuntien osalta ollaan pitkään odotettu apua ja pelastusta ja ja nyt odotan todella mielenkiinnolla miten se miljardipotti jaetaan esimerkiksi kotikaupungissani hyvinkäällä meillä on ollut haasteita jo aikaisemmin tasapainotuksen kanssa jota olemme lähteneet tekemään ja nyt korona tuo tähän valtavasti lisää haasteita ja meillä ei vieläkään tietoa että mitä meidän pitäisi alkaa valmistella budjettia ja valmistellaankin ensi vuodelle niin kuin tässäkin talossa käydään jo asioita läpi ja meiltä puuttuvat ne konkretiat mitä jaetaan ja mille kunnille ja millä perusteella ja mitä helpotuksia ja ja muita muita tulee niitä odotetaan nyt valtavalla valtavalla innokkuudella kunnissa ja todellakin toivon että ne pian tulevat sitten tänään on puhuttu paljon yritysten tukemisesta ja se on erittäin hyvä asia että yrityksiä tuetaan meillä on tällä hetkellä lakivaliokunnassa käsittelyssä myös konkurssilainsäädäntömuutokset ja sitten ulosottoon muutoksia ja ne liittyvät myös yrityksiin yrityksiin ja ne tulevat varmasti tällä viikolla mutta ihmettelen että

business finlandin pääjohtaja toteaa että siellä on kaikki kaikki kunnossa ja selkeät prosessit jotenkin hän ei ole varmaan ymmärtänyt että tässä ei nyt kysytä pelkästään prosesseja että onko siellä päätöksentekijä vai esittelijä vaan sitä että pystyttäisiin määrittelemään kenelle niitä tukia annetaan todellakin nyt toivon että hallitus meille kertoo vähän tarkemmin miten ollaan ajateltu tulla tästä ulos pelkästään se että vuoden vanha hallitusohjelma on voimassa ei kerro mitään muuta kuin sen mitä kurvinen sanoi että epätietoisuuden vallassa ollaan

herra puhemies koronavirus todella on vienyt talouden taantumaan tuotanto on häiriintynyt kysyntä on vähentynyt rajusti valtiovarainministeriön riippumattomassa ennusteessa bktn arvioidaan siis supistuvan viisi pilkku viisi prosenttia tänä vuonna ja tässäkin ennusteessa oletetaan rajoitusten kestävän kolme kuukautta lisäksi koronaviruksen negatiivisen vaikutuksen oletetaan hiipuvan ja talouden toipuvan loppuvuonna kaksituhattakaksikymmentä nopeasti jokainen ylimääräinen päivä nykyisiä rajoituksia maksaa arviolta satoja miljoonia ja jokainen viikko miljardeja on tärkeää että rajoituksia ei pidetä yllä liian kauan toisaalta liian aikainen rajoitusten purkaminen voi johtaa tartuntojen nopeaan kasvuun ja uusiin rajoituksiin tulee perustua tutkittuun tietoon ja päätökset on tehtävä oikeaan aikaan juuri nyt tilanne on kaikille kovin uusi ettei lopullista konsensusta voi jäädä odottamaan

sekin aika on vielä edessä suomessa on ollut poikkeustila jo tai vasta viisi viikkoa olemme nähneet miten rajoitustoimet ovat auttaneet viruksen leviämistä vastaan samalla olemme nähneet miten rajoitustoimet ovat vaikuttaneet myös talouteen

todella hankala tehtävämme on yhtä aikaa pysytellä valitussa linjassa ja toisaalta olla valmiina reagoimaan nopeasti kun parempi tai järkevämpi tapa löytyy julkisen talouden suunnitelmassa pitäisi pystyä puhumaan tulevasta tästä kriisistä nousemiseen tarvitaan poikkeuksellisen hyvä suunnitelma se tarvitaan mahdollisimman nopeasti seuraavina viikkoina edessä näyttää kuitenkin olevan yhä epävarmuutta puhemies ehkä kaksi huomiota vielä päivän keskusteluihin kiitän ministeri lintilää joka on käynnistänyt nopeasti ja täsmällisesti selvityksen siitä kohdistuvatko nyt jaettavat business finlandin yritystuet sinne minne ne kuuluvat on kaikkien etu että emme aja yrityskenttää keskinäiseen nokitteluun joka ei tietenkään palvele ketään hörhötuet sieltä on kuitenkin saatava pois toinen asia olisi viisasta että erityisesti ravintola alaa katsottaisiin vielä kerran nyt kuuluu ehkä liian paljon viestejä sen osalta että ala ei saa riittävää apua erityisesti toivoisin että myönnettäviä kriteereitä tarkastellaan uudelleen vakavaraisuus ennen koronaa ei ole yksiselitteinen asia koska yritysten toiminnan olosuhteet ja investoinnit ovat vaikuttaneet myös yritysten taloudelliseen tasapainoon

arvoisa puhemies käsittelyssä on julkisen talouden suunnitelma tuleville vuosille ja kun tätä tilannetta peilataan ihan vuoden takaiseen niin ero on melkoinen jo ihan vaalikauden alussa hallitus esitteli mittavia menolisäyksiä ja nämä oli tarkoitus rahoittaa silloin kasvavan työllisyysasteen turvin vaikka kuitenkaan kovin kattavia ja ainakaan konkreettisia toimia ei ei silloin kuitenkaan esitetty

taustaa vasten talouden laskusuhdanne tai tai jopa kriisi oli ilmeisemmin tulossa nyt tämä talouskupla puhkesi sitten vain tällaisen ulkoisen epidemian laukaisemana hallitusohjelman lähtökohdat olivat siis pitkälti toiveajattelua jopa suorastaan vaarallisia eletyn pitkän korkeasuhdanteen jälkeen ja erityisesti tilanteessa jossa suomen kasvu oli laahannut poikkeuksellisen pitkään tämän vuoden kaksituhattakahdeksan finanssikriisin jälkeen meillä oli oikeastaan vasta pari kolme vuotta selkeämpää kasvua ja oltiin aika ohuella pohjalla nyt viimeistään tämä julkisen talouden kehityksen pohja on on pitkälti poissa tämä tarkoittaa keskittymistä välttämättömään esitettyjen lupausten uudelleentarkastelua ja sitten entisestäänkin selvästi kasvavaa julkista alijäämää nyt kuluvana vuonna velkasuhde suhteessa bkthen kääntyy jyrkkään kasvuun ja nousee liki kymmenen prosenttiyksikköä nopeasti lähelle seitsemääkymmentä prosenttia ja siitä sitten mahdollisesti kahdeksaankymmeneen prosenttiin ylikin lisäksi julkisen talouden ehdolliset vastuut ja erityisesti takausten huomattava kasvu muodostavat riskin meidän taloudellemme näiden vastuiden mittava laukeaminen kasvattaisi vielä julkisia menoja ja kärjistäisi tätä velkasuhdetta ja sen kasvua vielä ennestäänkin myös on huomattava kuntatalouden vaikea tilanne koronaviruksen luoman talousahdingon myötä euroalueen ja sen pankkien kriisiytyminen on hyvin mahdollista jopa todennäköistä ranskan pankeilla on yli kolmesataa miljardia euroa saatavia italiasta myös saksalla ja espanjalla niitä saatavia on paljon ei ihme että eri suunnista on laitettu kovaa painetta päälle yhteisvastuun lisäämisestä siis en tarkoita terveydellistä solidaarisuutta vaan nimenomaan taloudellista yhteisvastuuta täytyy huomata että kaikella löysällä rahalla on ottajansa myös laajemmat talousjärjestelmän häiriöt tai poikkeukselliset tapahtumat eivät ole mitenkään poissuljettuja riskinä on esimerkiksi yrityslainojen velkapaperien luottoluokitusten alenemiset myös alaskirjaukset tästä reaalitalouteen iskevä toinen toinen aalto mitä nyt on myös havaittavissa näistä toimitusketjujen häiriöistä myös suomalaiselle teollisuudelle myös on huomattava että monet kehitysmaat ovat suurissa maksuvaikeuksissa mukana on myös suuria kysymyksiä ruokaturvallisuudesta lääketurvallisuudesta ja niin edespäin näillä kaikilla voi olla suuria vaikutuksia keskuspankkien toimet puolestaan ovat pitkään useita vuosia olleet jo hyvin poikkeuksellisia epätavanomaisia ja nyt tämän kaiken keskellä meno vielä yltyy esimerkiksi yhdysvaltain keskuspankki fedin taseen ennustetaan ihan jopa lähiaikoina jo sinne yhdeksääntuhanteen miljardiin dollariin mikä on aika huima yli kolminkertainen edelliseen tilanteeseen verrattuna siksi menoja on priorisoitava vaarallisia takausvastuita on vältettävä stressitestit on tehtävä ainakin siinä määrin missä ne ovat mahdollisia vielä odottamattomia ja poikkeuksellisia tilanteita varten kiitoksia kiitoksia

arvoisa puhemies julkista taloutta ravistellaan nyt tavoin joita kukaan meistä ei olisi osannut odottaa vielä vuosi sitten jotta pystymme selättämään kriisiajan ja palaamaan sen jälkeen mitä pikimmiten kestävän kasvun aikaan on meidän vältettävä niitä virheitä joita on aiemmissa talouskriiseissä tehty meillä ei ole varaa menettää yhtäkään ihmistä perhettä lasta tai nuorta sen takia että epäonnistuimme pitämään heistä huolta meidän on vahvistettava yhteiskunnan turvaverkkoja jotta tästä kriisistä eniten kärsivät ihmiset eivät jäisi turvan ulkopuolelle sillä olisi kauaskantoiset seuraukset joiden hintaa tulisimme maksamaan vielä kauan tämän kriisin jälkeenkin eikä sitä hintaa voisi kokonaan edes rahalla mitata valtiovarainministeriön tämänhetkisen arvion mukaan suomen talous tulee kutistumaan tänä vuonna viisi pilkku viisi prosenttia tähän vaikuttavat muun muassa globaalien tuotantoketjujen katkeamiset pandemian kestoon liittyvä epävarmuus sekä liikkumisen ja kokoontumisen rajoitukset joita on nyt otettu koronan takia käyttöön jotta voimme palata normaaliin on selvää että ensin on voitettava taistelu koronaa vastaan tämä hallitus on reagoinut nopeasti suojaamalla riskiryhmiä ja turvaamalla terveydenhuollon kapasiteettia rahoitusta tullaan lisäämään sekä testaamiseen että terveydenhuollon suojavarusteisiin olemme monessa suhteessa muita valtioita paremmassa asemassa ja tehneet oikea aikaisia ratkaisuja koronaa ei ole vielä kukistettu mutta minulla on vahva luotto siihen että kyllä me suomalaiset tästäkin selviämme arvoisa puhemies otamme lisää velkaa ja lisäämme julkisia menoja mutta oikein kohdennettuna siis oikein kohdennettuna siitä pitää pystyä pitämään huoli voimme pitää näin huolen myös terveydenhuollon toimintaedellytyksistä estää terveiden yritysten konkurssiaallot ja vastata nyt hädässä olevien ihmisten tarpeisiin talouden asiantuntijat ovat pitäneet hallituksen toimia talouden tueksi järkevinä nyt ei missään nimessä ole aika leikata pahimmillaan investointeja lykkäämällä me sahaisimme omaa oksaamme poikki ja heikentäisimme talouden kasvun edellytyksiä kriisiajan jälkeen itsekin kuntapäättäjänä kannan suurta huolta siitä miten kunnat tulevat koronasta selviämään kun haasteita riitti jo ennestään kuntatalous tulee olemaan todella heikoissa kantimissa kun verotulot heikkenevät ja lisämenot kasvavat hallitus kuitenkin tiedostaa vakavan tilanteen kunnille on tulossa ensiapua nyt viidensadanneljänkymmenenseitsemän miljoonan euron verokompensaation muodossa ja hallitus on toukokuussa päättämässä seuraavista tukitoimista

joita tullaan antamaan vähintään miljardin euron edestä tuen tarkoituksena on että kuntien peruspalvelut voitaisiin pitää käynnissä kriisin aikana ja sen jälkeenkin kun perheissä avun ja tuen tarve tulee kasvamaan hallitus on varautunut loppukesästä tarkastelemaan kuntien tuentarvetta uudelleen kun tilannekuva alkaa selkeytymään tämä on vahva viesti hallitukselta että kuntia tullaan tukemaan nyt jos koskaan on huolehdittava lapsista ja nuorista

arvoisa herra puhemies tänään olemme eläneet reilun kuukauden poikkeusoloissa viimeiset ajat olemme myös tässä talossa toimineet varsin poikkeuksellisin toimin julkista hyvinkin byrokraattista järjestelmää on pyritty monin tavoin mukauttamaan vallitseviin oloihin se on vaatinut nopeaa päätöksentekoa ja väliaikaisia lakimuutoksia sekä nopeaa reagointia muuttuviin tilannekuviin samalla koko ajan opimme lisää itse viruksesta tuosta vitsauksesta joka tämän kaiken on aiheuttanut ennen kaikkea vallitseva tilanne on vaatinut parlamentaarista yhteistyötä ja tahtoa huolehtia maasta nimeltä suomi hallitus on työskennellyt pitkiä päiviä joutunut tekemään voimakkaita ihmisten vapauksia rajoittavia päätöksiä kuullut päivittäin asiantuntijoita eri puolelta tulevia vaatimuksia ja toiveita törmännyt jopa epäonnistumisiin mutta kukapa olisi täysin virheetön kun kulkiessa edessä näkyisi vain tuntematon ja sumuinen tie näistä ympäri maailmaa vallitsevista poikkeusoloista emme selviä ilman valtavaa määrää työtä ja toimenpiteitä emmekä ilman julkisen talouden mittavia panostuksia meidän on huolehdittava ensisijaisesti ihmishengistä ja terveydenhuollon kestävyydestä mutta samanaikaisesti varjeltava työpaikkoja ja yrityksiä jokainen vältetty konkurssi ja jokainen estetty työttömyys on voitto itsessään muistettava on että kärsijänä näissäkin olosuhteissa on aina ihminen maailmassa jossa liikkumista ja kokoontumista on rajoitettu jossa globaalit tuotantoketjut ovat katkenneet ja epävarmuus epidemian kestosta lisääntyy talous kärsii luonnollisesti merkittävästi nykyisen valtiovarainministeriön arvion mukaan suomen osalta talous tulee kutistumaan viisi pilkku viisi prosenttia tänä vuonna arvoisa puhemies meillä on tässä hetkessä kaksi keskeistä haastetta tärkeimpänä riskiryhmien suojaaminen ja terveydenhuollon turvaaminen toisaalta yhteiskunnan toimintojen turvaaminen sekä konkurssiaallon ja työttömyyden hillitseminen talous ei toivu ennen kuin koko epidemia on voitettu ilman talouden kantokykyä ei myöskään terveydenhuollon järjestäminen onnistu selviämme nykytilanteesta ainoastaan merkittävällä lisävelanotolla ja julkisten menojen lisäämisellä mikäli emme nyt tee päättäväistä politiikkaa ovat seuraukset laajoja ja pitkäkestoisia niin talouden työllisyyden kuin ihmisten toimeentulon kannalta nyt ei ole oikea aika puhua julkisen talouden leikkauksista erityisen kovilla tässä tilanteessa ovat kunnat joiden tilanne jo ennestään ilman koronaa oli enemmän kuin haastava verotulojen heikkeneminen ja epidemian tuomat lisämenot ovat ajaneet kunnat erittäin ahtaalle valtiovarainministeriön ensimmäisen arvion mukaan koronakriisi heikentää kuntataloutta yksi pilkku kuusi viiva kaksi miljardia euroa tänä vuonna kunnat tarvitsevatkin laajan ja pitkäaikaisen tukipaketin jotta kunnille luodaan siltaa vaikeiden aikojen yli merkittävimmät kuntia tukevat toimet toteutetaan toukokuussa annettavan kolmannen lisätalousarvion myötä perheet ja lapset ovat olleet kovilla tänä keväänä huolestuttavaa viestiä kantautuu liittyen perheiden ja lasten pahoinvointiin paha olo perheissä lisääntyy ja sitä tosiasiaa emme pääse pakoon pahoinvoinnin myötä päihteiden käyttö ja lähisuhdeväkivalta ovat lisääntyneet nyt on tärkeää huolehtia kaikki mahdollinen tuki ja apu perheille koska lisälasku nyt hoitamattomista asioista voi lasten kohdalla olla inhimillisesti ja taloudellisesti mittava sitä emme halua kukaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta on huolehdittava hallitus sitoutuukin toteuttamaan laaja alaisen toimenpideohjelman näiden vaikutusten lieventämiseksi määrärahat tähän sisällytetään toukokuun lisätalousarvioesitykseen talouden ratkaisut tässä hetkessä ovat kriisiin vastaamista siinä hallitus on mielestäni onnistunut hyvin oloissa joissa taloudellisen tilanteen arvioiminen on poikkeuksellisen epävarmaa koronaepidemian aikana hyvinvointivaltio on jälleen kerran osoittanut arvonsa jotta selviämme tästä kriisistä ja sen taloudellisista vaikutuksista kestävällä tavalla on keskeistä että pidämme kaikki mukana ja yhteiskunnalliset erot eivät saa päästä repeämään kriisin seurauksena sitä miten kriisistä selviämme ei tiedä vielä kukaan mutta tulee vielä aika kun tiedämme silloin eletäänkin epäilemättä jälkiviisauden kulta aikaa yhtä kaikki myrskyn jälkeen on aina poutasää
arvoisa puhemies tässä julkisen talouden suunnitelmassa on mielestäni juuri sitä ongelmaa että nyt ei meinata tajuta oikeasti sitä asiaa että tästä tulee taloudellisesti aika haastavaa tulevaisuutta jos ei nyt tällä hetkellä oikeasti millään tavalla muuteta hallitusohjelmaa eikä sitä rahan käyttöä niin kuvitella kuka haluaa olla seuraavissa hallituksissa korjaamassa sitä asiaa se on sanomatta selvää että mitään investointeja esimerkiksi väyläinvestointeja mitkä tuovat tuovat suoraan työpaikkoja ei pidä ottaa pois mutta jos nyt puhutaan esimerkiksi ilmastotaisteluun liittyvistä jutuista niin nyt ilmasto vähän paranee jopa muutenkin kun ihmiset eivät pääse niin paljoa kuluttamaan koko ilmastoa mutta vaikka nyt ei sitten vaikuttaisikaan siihen millään tavalla niin tilanne on se että meillä ei ole oikeasti varaa tällä hetkellä olla joku ilmastoposeeraaja eikä oppiajan pidennyksestäkään ole sitä vaadittavaa hyötyä että sitä olisi pakko tässä vaiheessa vääntää edustaja kiljunen tuossa mainitsi että kaikki asiantuntijat esimerkiksi oaj on sitä mieltä että tämä on hyvä idea totta kai oaj on sitä mieltä koska se on niitten etu että sinne toinen on lapset tai nuoret jotka ovat vaatineet tätä hommaa kuka nuori

joka itse olisi menossa sinne vaatii toisen asteen koulutusta miksi se pitää pakottaa minä ymmärrän sen että nuoret vaativat niitä paikkoja että sinne päästään opiskelemaan toista astetta mutta tuskinpa yksikään nuori on vaatinut sitä että meidän pitää pakottaa kaikki

tulee järkyttävä show vielä kun

nuoret ketkä eivät sinne olisi välttämättä halukkaita menemään koska kukaan ei opi mitään oikeasti pakolla no

vielä siihen asiaan mikä tässä myös sitten näkyy mikä pitäisi eri tavalla mielestäni olla yritysten tukemisjuttuun täällä on tällä hetkellä kauhea ja ja hirvittävä selittely päällä sössitty on aika montakin asiaa minä en oikeasti meinaa ymmärtää että tässä koko ajan tulee niin että täällä puolustellaan niitä sössimisiä minä olen elämässäni oppinut sen että kun ymmärretään tehdä virhe se korjaantuu huomattavasti paremmin sillä että myönnetään ne virheet kuin sillä että kaverit huutavat takana hei hyvin sä vedät ei ole mitään hätää tai katsotaan nytten näitä yrityksiä mitä ilta sanomatkin listasi mitkä ovat satatuhatta on hirvittäviä poimin sieltä firmoja käsittämättömiä lukemia kaikkien ehtojen mukaan ei pitäisi edes saada kolmena

vuonna joka vuonna sataantuhanteen turpaan ja yhtenä vuonna tehty tonni voittoa firma on täysin konkurssikypsä ollut alun perinkin ei sitä ensimmäistäkään pienintä asiaa googleen minä olisin puolessa minuutissa käsittelijänä hylännyt sen kun minä olisin googlettanut sen firman taloustiedot ja katsonut että ei konkkaan on menossa ja hylätty leima päälle se sai satatuhatta euroa

ihan käsittämätöntä on pakko painostaa nyt hallituksen porukkaa että perukaa nämä ja käykää ne uudestaan läpi muuten tässä menee oikeasti ihan tolkuton määrä rahaa meikäläinen pienellä otannalla tietää heti yhden miljoona euroa joka on hukattu saatikka että sitä rupeaisi oikeasti joku vielä penkomaan nämä meidän rahamme eivät oikeasti tähän leväperäisyyteen tule riittämään millään se on varma ravintoloille on luvattu tukea ravintoloitten tuki missä se viipyy toivon mukaan se on tulossa ravintoloitsijat ottavat kuitenkin yhteyttä varmaan teihinkin vaikea on sanoa no minä sanon ensi kerralla että tulossa kun minulta kysytään nyt on pakko sanoa että tänään kuulin hienon asian kun valtiovarainministeri oli vähän ottamassa palloa siitä että alvin palautukset voisivat tulla katsoin ihan piruuttani niin tasan kuukausi ja viikko sitten ehdotin sitä asiaa millä oltaisi saatu kassaan nopeasti rahaa eihän se ole tuki vaan se on laina mutta sieltä olisi saatu niihin yrityksiin kassaan rahaa ja niille yrityksille olisi annettu peliaikaa lisää siitä

yritykset nurin aika

arvoisa puhemies valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksikymmentäneljä on korutonta kertomaa niin kuin tavataan sanoa valtiovarainministeriön toiveikkaimman ennusteen mukaan suomen talous supistuu tänä vuonna siis sen viisi prosenttia tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmassa ei ole kriisin johdosta tälle vuodelle kehysrajoitetta esimerkiksi täällä tänään puhuttanut yritysrahoitus äskeisessäkin puheenvuorossa puhuttanut tulee kehyksen ulkopuolelta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi sitten palataan kehykseen iskuja taloudelle pyritään hillitsemään business finland tuen myöntämisessä on kuitenkin ollut epäselvyyksiä julkisuuteen tulleiden tietojen perusteella tukea ovat saaneet sellaiset yritykset joiden pääsyä listoille voi kyllä aidosti hämmästellä monien yritysten ja myös kansalaisten oikeustaju koetuksella ministeri lintilä kertoi täällä että bf kriisirahoitus oli nopein tapa saada raha liikkeelle näin se varmasti oli kuitenkin tuen edellyttämästä yrityksen kehittämisvaatimuksesta on täällä salissa jo puhuttu määrärahan myöntämisen yhteydessä silloin pari viikkoa sitten silloin asiasta vastaava ministeri totesi että tämän kehittämisvaateen tulee olla laaja alainen tätä tätä rahaa pitää voida käyttää myös selviytymiseen näin minä ainakin kuulin hallituksen ministerit tätä kertoivat no tänään me nyt kuulimme että huomenna sitten lievennetään tätä velvoitetta kehittämiseen ja haetaan uusia ratkaisuja pakko tehdä se kiusallinen kysymys että mitä on tehty tämä väliaika rahoituksen myöntämisestä ja asian eduskuntakeskustelusta on siis jo pari viikkoa ja nyt näitä humpuukifirmoja on ilmestynyt tuensaajien listoille on tässä terästäytymisen paikka edellinen puhuja puhui tästä alvin palautuksesta yrityksille kokoomus on esittänyt että tämä olisi hyvä työväline tässä tilanteessa ja tämän päivän keskustelussa myös valtiovarainministeri kulmuni tarttui tähän asiaan ja kokoomus kyllä kannattaa että tämä asia selvitetään ja viedään nopeasti eteenpäin arvoisa puhemies sdpn puheenvuorossa ihmeteltiin opposition halua kirjoittaa hallitusohjelmaa uusiksi kyllä se on syytä kirjoittaa ja hallitus joutuu tekemään sen ihan itse tilanne on kokonaan muuttunut hallituskauden alusta itse asiassa tämä asia todetaan tässä käsittelyssä olevassa paperissakin siinä sanotaan hallitus on sitoutunut tarkastelemaan hallitusohjelman toimenpiteitä uudelleen mikäli niiden toteuttaminen vaarantaisi julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen no näinhän tässä on käymässä ei tässä ole enää epäselvää ovatkohan muutkin hallituspuolueet kuin keskusta lukeneet tämän kohdan kuntatalous joka on myös osa julkista taloutta on heikkenemässä palvelujen ytimet pitää nyt turvata kyllä nyt on syytä arvioida uusia menoja uudella otteella on totta kai selvää että jossain vaiheessa tarvitaan myös elvytyspolitiikkaa arvoisa puhemies hallitus on kuitenkin tekemässä uusia menoja esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisesta toiselle asteelle kaikille sinänsä tärkeä asia asia pudokkaista pitää pitää huolta muuttuneessa tilanteessa on mielestäni perusteltua kohdentaa kuitenkin tuki niille jotka sitä aidosti tarvitsevat siis räätälöityjä malleja sinne lisää voimavaroja

arvoisa puhemies hallitus on päättänyt alkukuusta kehysriihessä vuoden kaksituhattakaksikymmentä lisätalousarvioesityksestä sekä vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä julkisen talouden suunnitelmasta ymmärrettävän syyn takia riihessä päähuomio kohdistuu akuutteihin kriisitoimiin ja näiden osalta toimeenpano tapahtuukin jo pääosin vuoden kaksituhattakaksikymmentä toisessa lisätalousarviossa pääosin toimet kohdistuvat ja viranomaisten resurssien resurssien turvaamiseen yritysten tukemiseen sekä ihmisten toimeentulon turvaamiseen ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarviossa on tehty päätösperäisiä menolisäyksiä merkityksellisen suuren summan neljän pilkku yhden miljardin euron edestä hallitus on sitoutunut turvaamaan suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten selviytymisen tämän kriisin yli mahdollisimman vähäisin inhimillisin ja taloudellisin vahingoin näillä tehdyillä päätöksillä hallitus panostaa ihmisten terveyteen toimeentuloon kuntien tilanteen parantamiseen yritystoimintaan maaseudun yritystoimintaan kulttuuriin sekä liikuntaan jo tehtyjen päätösten lisäksi hallitus valmistelee talouden elpymistä tukevia toimenpiteitä kriisistä selviytymiseksi toukokuussa annettavalla lisätalousarviolla arvoisa puhemies vuosien kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä julkisen talouden suunnitelman pohjana on syksyllä kaksituhattakaksikymmentä hyväksytty edellinen suunnitelma ja tämä jatkaa hallitusohjelman toimeenpanoa sovitusti tässä vallitsevassa tilanteessa jossa elämme ennalta arvaamattoman kriisin keskellä kristallipalloa ole kenelläkään käytössä ja siksi talouden tilanteen arvioiminen on poikkeuksellisen epävarmaa hallitus tulee määrittämään toimenpiteitä jotka vahvistavat julkisen talouden kestävyyttä ja työllisyyttä ottaen huomioon taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset talouspolitiikan kokonaisuudesta linjataan budjettiriihessä elokuussa kaksituhattakaksikymmentä julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen toteutetaan tavalla joka turvaa hyvinvointivaltion palvelut ja etuudet sekä niiden kestävän rahoituksen hallitus on sitoutunut siihen että kriisin aiheuttama taakka jaetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä oikeudenmukaisesti sukupolvien arvoisa puhemies koronan vaikutukset tuntuvat kaikilla aloilla ja joka paikassa etenkin kunnissa tilanne on haasteellinen vaikka hallitus lisäsi kuntien rahoitusta alkuvuonna noin miljardilla eurolla se ei koronasta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin ja kuluihin riitä kunnat ovat kohdanneet koronakriisin myötä merkittäviä taloudellisia vaikeuksia ensitoimena kriisitilanteessa kuntien vuoden kaksituhattakaksikymmentä verotulojen menetyksiä korvataan miljoonalla eurolla hallitus valmistelee myös toukokuun lisätalousarvioesitykseen kuntien tukipakettia helpottamaan koronasta aiheutunutta tilannetta tuen suuruus on vähintään miljardi euroa tämä tukipaketti koostuu neljästä kohdasta sairaanhoitopiireille menevästä tuesta valtionosuuksien tuesta harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korottamisesta ja yhteisöveron muutoksista kuntien tilannetta tullaan pohtimaan myös elokuun budjettiriihessä arvoisa puhemies hallitus on päättänyt kohentaa kehyskaudella uusia osin määräaikaisia ja osin pysyviä lisäpanostuksia näiden osuus on esimerkiksi

vuotta kaksituhattakaksikymmentäyksi koskien noin sata miljoonaa euroa pitkään sairaanhoitajan työtä tehneenä ja ikääntyneiden hoidon nykytilanteen erittäin hyvin tuntevana etenkin yksi asia julkisen talouden suunnitelmassa ilahduttaa minua erityisesti suunnitelmaan on sisällytetty vanhuspalvelulain hoivahenkilöstön mitoitusta koskevan hallituksen esityksen määrärahavaikutukset hoivahenkilöstön mitoituksen lisääminen ei ole ollut hallitukselta minkäänlaista sanahelinää vaan tämäkin toimenpide on osoitus hallituksen inhimillisyydestä ja määrätietoisuudesta lakiesityksen taloudellisten vaikutusten kattamiseksi kuntien valtionosuuksia korotetaan lokakuun kehyspäätökseen jo sisältyneen seitsemänkymmenen miljoonan euron rahoituksen päälle lähes sadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme tasolla ja lähes miljoonalla eurolla vuoden kaksituhattakaksikymmentäneljä tasolla hallitus on myös hyvin tietoinen hoitohenkilöstön riittävyyden haasteista ja tulevaisuudessa on tärkeää että lähihoitajakoulutuksen lisäämiseksi kohdennetaankin yhteensä reilun sadankuudentoista miljoonan euron lisäys vuosille kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä koulutettu hoitohenkilökunta on yksi potilasturvallisuuden ja hyvän hoidon avaintekijöistä

arvoisa puhemies koronakriisiä ei kukaan toivonut eikä siihen olisi voinut kukaan täysin varautua nyt elämme todeksi sitä tosiasiaa että hyvinvointivaltion ystävä pyrkii lisäämään julkisen talouden kantokykyä erityisesti hyvinä aikoina sillä huonoihin aikoihin pieni maa voi vaikuttaa vain rajallisesti suomen julkinen talous oli kestämättömällä pohjalla ja matkalla väärään suuntaan jo ennen tätä kriisiä julkisessa keskustelussa on viime aikoina herätty siihen että hallitusohjelman menopuoli on nykyisen kriisin myötä vastuuton harvempi myöntää että hallitusohjelma rakennettiin jo vuosi sitten sannalle en tarkoita ainoastaan pääministeri marinia vaan juoksuhiekkaa hallitus lupaili lisämenoja reippaalla kädellä ja rahat piti ottaa veronmaksajilta ja valtion omaisuudesta julkisen talouden alijäämä oli yli viisi miljardia euroa kehyskauden lopussa ilman koronaakin tämän vuoden jälkeen joka vuosi vuoteen kaksikymmentäneljä asti alijäämä on kymmenen miljardia euroa kymmenen miljardia euroa kun muut niin mekin ongelma on siinä että maat joihin suomen hallitus suomea mielellään vertaa kuten ruotsi ja saksa eroavat meistä kahdessa oleellisessa asiassa näissä maissa julkinen talous oli reippaasti ylijäämäinen jo vuosien ajan siellä oli kerätty varoja pahan päivän varalle toisin kuin meillä toinen seikka on se että näissä maissa sekä velkasuhde että kestävyysvaje olivat laskusuunnassa myös tulevaisuuden osalta kaksituhattakaksikymmentä luvulla suomessa molemmat olivat hälyttävästi nousussa ilman koronaakin suomi on hälyttävällä tavalla matkalla heikoksi euromaaksi edelliset kymmenen vuotta eivät riittäneet finanssikriisistä toipumiseen nyt olemme vasta matkalla alaspäin asukaskohtaisen bktn edellinen huippu oli kaksitoista vuotta sitten ja näillä ennusteilla se saavutetaan uudelleen noin kuuden vuoden päästä se tarkoittaa sitä että suomessa on eletty kahdeksantoista vuotta ilman elintason kasvua suomi köyhtyy hallituksella ei ole ollut mikään kiire tarkastella jo aikaisempaa talouspolitiikkaansa suomen kantokykyä vastaavaksi ja vielä pahempaa sillä ei ole mikään hoppu tehdä suomessa tilaa tulevaisuudelle

on vastuutonta tuoda eduskuntaan julkisen talouden suunnitelma ja lisäbudjetti joissa ei esitellä yhtään tulevaisuuteen kohdistuva rakennetointa vastuulliseksi rakenneuudistukseksi ei kelpaa maakuntahallinto jos joku luulee että suomi nousee tai edes suomen sote nousee maakunnilla hän elää totuuden jälkeistä aikaa väestö vanhenee eikä suomessa ole kymmenen vuoden päästä kuin kolme maakuntaa joissa syntyy enemmän lapsia kuin kuolee vanhempia ihmisiä ja maahanmuuttoa tällaisia maakuntia suomessa olisi nolla tarvitsemmekin todellisia rakenneuudistuksia niitä on kolme työmarkkinauudistus sosiaaliturvauudistus ja verouudistus työmarkkinauudistus lähtee siitä että jokaisella työnantajalla pienellä ja suurella järjestäytyneellä tai järjestäytymättömällä on oltava nykyistä alhaisempi kynnys tarjota ihmisille työtä edes vähäistä osa aikaista sosiaaliturvauudistuksen pitäisi tarkoittaa että ihminen voi luottaa hyvinvointivaltion perusturvaan kävi elämässä miten tahansa mutta samalla hänellä oltava kannustin tarttua toimeen vaikka ensimmäisenä työttömyyspäivänä ja näiden kahden ehdon pitää täyttyä verouudistus lähtee siitä että työhön ja riskinottoon kohdistuvaa verotusta alennetaan tuntuvasti nykyisestä se on myös ainoa tapa tehdä tilaa kasvulle kiertotaloudelle ja mikä tärkeintä innovaatioille tätä alijäämää ei voi kuroa umpeen veronkorotuksilla tai koronaveroilla se olisi varmin tapa lopettaa viimeinenkin tekemisen meininki tässä maassa en usko että kukaan meistä haluaa elää tulevaisuudessa jossa valtio on ainoa työnantaja tämä maa nousee vain sillä että täällä sallitaan ihmisten kokeilla siipiään ja rakentaa uutta

arvoisa puhemies hyvin tuttuja lääkkeitä salin oikealta puolelta nyt tässä keskustelussa on tullut julkisen talouden suunnitelmaa käsitellään nyt hyvin ja historiallisen poikkeuksellisissa olosuhteissa niin talouden kuin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta talous on äärimmäisen kovilla koronarajoitusten takia globaalien tuotantoketjujen häiriinnyttyä sekä epävarmuudesta epidemian keston suhteen on selvää että talous ei pääse toipumaan kunnolla ennen kuin epidemia on selätetty on hyvä myös katsoa tässä tilanteessa historiaa aiemmista talouskriiseistä miten suomi on saatu kasvun uralle nyt on rohkeasti katsottava tulevaisuuteen nyt ei ole aika puhua julkisen talouden leikkauksista tästä myös talouden asiantuntijat ovat aika lailla yksimielisiä kumipyörät on saatava pyörimään ja palveluyritysten on päästävä avaamaan oviaan todennäköisesti tilanteen vaikeammaksi tekee edelleen tämä kriisin keston ennustettavuus ja se vaikeuttaa myös sitten talousennusteiden laadintaa hallitusohjelman mukaisesti nyt on panostettava elvyttäviin tulevaisuusinvestointeihin elvyttäviin tulevaisuusinvestointeihin sekä vietävä pitkän aikavälin palvelurakennehankkeita joilla julkiseen talouteen saadaan positiivinen vaikutus oppivelvollisuusiän nostoa sosiaali ja terveysuudistusta työllisyyden kokeiluja ilmastotyötä tulevaisuuden infrainvestointeja sekä suomen kärkialojen kasvun ja osaamisen tukemista on päättäväisesti hallitusohjelman mukaisesti vietävä eteenpäin suomen talous ei nouse leikkaamalla on aivan selvää että hallitus joutuu myös miettimään lisätulovirtoja valmistelussa olevat veroratkaisut varmaankin siirtyvät jonkun verran jonkun verran eteenpäin mutta syksyn budjettiriiheen on tuotava kestävän verotuksen pitkän aikavälin tiekartta niin kuin hallitus suunnitteleekin johon olennaisesti liittyy myös energiaverotuksen uudistus on myös tärkeää jatkaa harmaan talouden torjuntaohjelmaa kuntatalouden tasapaino on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta lisätalousarviot ovat kuntatalouden pelastamiseksi oikeansuuntaisia toukokuun lisätalousarvio huomioiden tuemme kuntataloutta eri mekanismeilla hiukan yli puolella siitä mikä on ennuste kuntatalouden syöksystä tärkeää on että koronakriisin vaikutukset sosiaali ja terveyspalveluihin korvataan täysimääräisesti ja että tulevaisuuden kuntakentälle mahdollisesti tulevat lisävelvoitteet kompensoidaan myös kuntatalouden tila niin kuin hallitus on todennut ja tässä jtsssä on mainittu tullaan budjettiriihen yhteydessä arvioimaan yhdessä kuntien kanssa uudelleen hallitus on reagoinut yritysten tilanteisiin nopeasti tukirahoituksella harmi vain viime päivinä julkisuudessa olleet päätökset business finlandin osalta ovat herättäneet ihmetystä päätösperusteet päätöksien osalta ja kriteerit tukipäätöksille onkin pikaisesti tarkistettava ja siihen työhön käsittääkseni työ ja elinkeinoministeriö onkin jo tarttunut rahan pitää ohjautua aitoon tarpeeseen ja yritysten toiminnan turvaamiseen arvoisa puheenjohtaja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on on näyttänyt tässä kriisissä vahvuutensa olemme hyvällä yhteisellä näkemyksellä ja yhteistyössä rakentamassa polkua millä löydämme tien ulos koronakriisistä sekä sen talousvaikutuksista on tärkeää että pidämme tässä tilanteessa kaikki mukana ja huolehdimme että kukaan ei avun ulkopuolelle

käsillä olevassa julkisen talouden suunnitelmassa vedotaan monessa asiassa aivan perustellusti suureen epävarmuuteen varmaa on kuitenkin myös yhä enemmän kuten se että hallituksen suunnitelma oli jo ennen koronakriisiä epärealistinen eikä olohuoneesta ole kadonnut yhtäkään virtahepoa päinvastoin hipot vain lihovat ja lisääntyvät vastaus julkisen talouden kriisiin ei voi olla että vain yksityinen sektori kutistuu ja valtio laajentaa olohuonetta hippoja talouden tulevan suunnan kannalta kiireisin ongelma on tällä hetkellä pk yritysten tilanne toisin kuin tässä suunnitelmassakin väitetään business finlandin ja ely keskusten kautta myönnettävä häiriötilanteen kehitysrahoitus ei helpota yritysten taloustilannetta päinvastoin rahoituksen ehdot lisäävät yritysten kustannusrasitusta näin jatkaen viimeistään loppukesästä käy yritysten joukkotuho ja siitä seuraa massatyöttömyys nämä heikentävät oleellisesti talouden toipumismahdollisuuksia ylivoimaisesti nopeimmin tämä virtahepo teurastetaan muuttamalla edellä mainittu kehittämisrahoitus takautuvasti suoraksi tueksi jota yritykset voivat käyttää vapaasti tarpeeseen voitonjako pois lukien asiasta on eilen lähtenyt ministeri lintilälle kirjallinen kysymys ja hän tuntuukin ymmärtäneen asian vakavuuden arvoisa puhemies taistelu akuuttia koronakriisiä vastaan ei voi olla syy sivuuttaa julkisen talouden syviä rakenneongelmia ja vaieta niistä koska kriisi vain pahentaa olemassa olevia ongelmia

lisäämällä painotusta ennaltaehkäiseviin palveluihin perheiden tukemiseen varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen laatuun ja lastensuojeluun arvoisa puhemies kaikkein ylipainoisin ja edelleen lihova virtahepo on julkisen talouden olematon tuottavuuskehitys palvelutarve julkisella sektorilla kasvaa mutta siihen ei reagoida kuten pitäisi meillä on aivan liian paljon väkeä suunnittelemassa koordinoimassa ja hallinnoimassa ja aivan liian vähän tekemässä yksityisen sektorin tulevaisuuden työvoimareservikään ei ole ulkomailla vaan se löytyy julkiselta sektorilta kuntatalous on matkalla mustaan aukkoon mutta se kuitataan maininnalla kuntien itsehallinnosta ja vastuusta taloutensa tasapainottamisesta muun muassa rakenteellisilla uudistuksilla kuitenkin valtio on itse täysin kykenemätön vaadittavaan tuottavuusloikkaan omista toimintamenoistaan valtio suunnittelee digitalisaatiolla ja tuottavuuden parantamisella säästävänsä huikeat satakahdeksankymmentä miljoonaa siis yhteensä neljässä vuodessa eikä kyse ole siis vain valtion omista toimintamenoista kaikkea ei voida enää jatkossa tehdä ainakaan samalla tavalla kuin ennen esimerkiksi te toimistojen tehtävänä olisi yritys ja työnantajalähtöinen työnvälitys joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä te toimistoissa tehdään aivan varmasti tällä hetkellä vilpittömästi ja antaumuksella töitä mutta lopputulos on kaukana työnhakijoiden ja työnantajien tarpeiden täyttymisestä työllisyyspalveluissa tuleekin empatian jakamisen sijaan siirtyä kohdistamaan paukkuja tuloksellisempaan toimintaan ei siis esimerkiksi ostamalla yksityiseltä sektorilta kalliita työllistämispalveluita tai lisäämällä erilaisia päälliköitä vaan kehittämällä omaa hyvää toimintaa vaikuttavammaksi ja tuottavammaksi pahinta kuitenkin tässä kaikessa on se että tehdään tehottomasti asioita ei pitäisi ollenkaan tehdä ja niitä hallitusohjelmasta löytyy lukuisia arvoisa puhemies kriisin jälkeen elinkeinoelämän toiminta ja kuluttajien käytös eivät tule palaamaan samanlaisiksi kuin ne olivat ennen kriisiä julkisen talouden on myös muututtava vastaavasti muutos on aloitettava nyt kriisin aikana muutosta ei voi lykätä suosittelen hallitukselle että se aloittaa virtahepojen teurastamisen välittömästi

arvoisa puhemies valtiovarainministeriö on julkaissut kuudestoista huhtikuuta uusimman talousennusteensa se kertoo karua kieltä siitä että hallitusohjelma on nykyisellään auttamattomasti vanhentunut valtio velkaantuu tänä vuonna ainakin kuusitoista pilkku kuusi miljardia euroa talous supistuu ainakin viisi prosenttia ja työllisyysaste laskee seitsemäänkymmeneenyhteen prosenttiin ennusteen mukaan vaalikauden lopullakaan työllisyys ei kipua kriisiä edeltäneelle tasolle hallitusohjelma oli alun perinkin laadittu täysin liian optimistisen tilannekuvan varaan nyt maailmantalouden tuulet ovat puhaltaneet tämän huteran korttitalon nurin jo viime joulukuun vmn katsaus ennen koronakriisiä kertoi karua kieltä sen epärealistisuudesta nyt tosiasiat on tunnustettava ja koko ohjelma kirjoitettava uusiksi ihmiset kaipaavat juuri nyt kaikkein eniten toivoa toivoa siitä että kun kriisi loppuu he pääsevät takaisin töihin lapset kouluun työllistävät pienyritykset leipään kiinni ja uusi normaali arki alkaisi jälleen

tilitykset ja laajentakaa suoraa tukea ravintola alalle koronakriisin systeemiriskin kantaminen ei ole normaalin yrittäjäriskin kantamista arvoisa puhemies hallituksen tulee tuoda eduskunnalle päivitetty realistinen talouden toimenpideohjelma ja uusittu hallitusohjelma jossa kerrotaan suomalaisille selkeä ulospääsy tästä viheliäisestä kriisistä valitettavasti tätä käsittelyssä olevaa julkisen talouden suunnitelmaa ei voida pitää minkäänlaisena taloudenpidon suunnitelmana se on oikeastaan ennemminkin luonteeltaan julkisten menojen lisäämissuunnitelma on kurjaa että tasapainottamistoimia ei tässä ohjelmassa ole esitelty ensimmäistäkään menoja kyllä on osattu ja taitoa on ollut päättää kansakuntamme onneksi hallituksesta ainakin ministerit kulmuni ja lintilä ovat todenneet tosiasioita myös ääneen lehtien sivuilla odotammekin että hyvät kommentit muuttuvat erinomaisiksi toimenpiteiksi sillä päivän päätteeksi hedelmistään puu tunnetaan arvoisa puhemies miksi hallitus pitää edelleen kynsin ja hampain kiinni menonlisäyspolitiikastaan vaikka sen budjetti lepää tyhjän päällä esimerkiksi kunnat ovat henkitoreissaan ja niiden talous oli ajettu valtiovallan pakottamana retuperälle jo ennen kriisiä nyt hallitus on lisäämässä niille edelleen lakisääteisiä tehtäviä kaiken tämän päälle hallituksen tulee luopua kaikista kuntataloutta heikentävistä hankkeistaan joiden rahoitus on heikoilla jäillä ei voi olla niin että muutaman vuoden sisällä merkittävä osa suomen kunnista ajetaan pakotettuina kriisikunniksi arvoisa puhemies yhteiskunnan sulku maksaa meille kansakuntana noin miljardin joka viikko menetettynä tuotantona tilannetta ei helpota se että hallituksella ei tunnu olevan selkeää tiekarttaa ulos tästä kriisistä suomen strategia

mikä on tiemme tästä tulevaisuuteen on ainakin minulle epäselvä tarvitsemme ainakin talouden tasapainotusohjelman laajat työmarkkinareformit kunnianhimoisen työllisyyspaketin sosiaaliturvauudistuksen sekä menojen uudelleenkohdennuksia kun elvytämme kuitenkin kaiken tämän jälkeen suomea tulee esimerkiksi aidosti kilpailukykyä parantavat suuret raide ja väylähankkeet nostaa kärkeen hallituksen kakkoskorin sisältämän puuhastelun tilalle

arvoisa puhemies maailmaa riivaavan koronaviruspandemian vaikutukset ovat olleet tuhoisia yllätyksellisiä meille kaikille julkisen talouden yksityiskohtaisempiin linjauksiin palataan varmasti koronakriisin hellitettyä otettaan mutta nyt näyttää joka tapauksessa siltä että suomen nopeaa lisävelkaantumista on mahdoton estää toisaalta tämä tilanne edellyttää hallitukselta aiempaa vastuullisempaa otetta tulevien menolisäysten suhteen arvoisa puhemies hallituksen on keskitettävä tarmonsa toimenpiteisiin joilla koronavirusepidemia saadaan hallintaan sekä terveyden että talouden kannalta kestävällä tavalla kun se on tehty on aika kohdentaa yhteiskunnan aiempaa rajallisemmat voimavarat suomen jälleenrakentamiseen muun muassa maamme ulkopuolelle suuntautuvia menovirtoja tuntuvasti karsimalla yhteiset verovarat on käytettävä tehokkaasti suomen ja suomalaisten hyväksi käytännössä tällainen suunnanmuutos edellyttää hallitusohjelman kirjoittamista kokonaan uudelleen mahdollisesti jopa uudella hallituspohjalla hallitusohjelman painopistealueiksi tulee asettaa julkisen velkaantumisen pysäyttäminen ja yksityisen sektorin toiminta ja työllistämisedellytysten kohentaminen myös yksityiseltä sektorilta kerättävillä veroilla rahoitettavat julkiset palvelut on asetettava tärkeysjärjestykseen ja maakuntahallinto byrokratioineen on syytä unohtaa arvoisa puhemies juuri tällä erää huomio on kuitenkin väistämättä kiinnitettävä koronaepidemian voittamiseen mitä nopeammin saamme epidemian hallintaan sitä vähemmän suomalaisia kuolee ja sitä helpompi myös kansantaloutemme on nousta takaisin jaloilleen jos niin haluamme meillä on edelleen mahdollisuus tukahduttaa kurinalaisin toimenpitein tämä erittäin vakava epidemia tai ainakin sen ensimmäinen aalto valitettavasti hallituksen strategia suomen ulospääsemiseksi koronakriisistä on yhä epäselvä kuten edellinenkin puheenpitäjä totesi ruotsin kokeilu joukkoimmuniteetin saavuttamiseksi on aivan liian riskipitoinen eikä suomen tule yrittää edetä samaan suuntaan ruotsissa raportoitiin tänään peräti sadastakahdeksastakymmenestäviidestä uudesta koronakuolemasta toistaiseksi ei tiedetä kuinka suuri osa väestöstä on saanut immuniteetin saati sen kestoa arvoisa puhemies koska koronatartunnasta sen toteamiseen on usein viikon tai jopa kahden viive ei rajoitustoimia pidä purkaa hätäisesti ja harkitsemattomasti epidemian ryöpsähtäminen uuteen roihuun palauttaisi meidät takaisin lähtöruutuun pysäyttäisi kansantaloutemme uudelleen ja vaatisi yhä lisää ihmishenkiä meidän tulee ottaa oppia muiden maiden kokemuksista kokemuksista ja seurata tarkoin rajoitusten purkamisen purkamisen vaikutusta tautitilanteeseen toivottavasti hallituksella on malttia tehdä pitkäjänteisiä ratkaisuja ja toimittiinpa rajoitusten suhteen miten tahansa on testaamista joka tapauksessa lisättävä tuntuvasti ja suojavarustepuutteet korjattava nopeasti arvoisa puhemies koronaepidemia on mahdollista selättää lopullisesti vain rokotteen rokotteen myötä suomen tuleekin olla rokotehankinnoissa erittäin valppaana rokotusten viivästyminen byrokraattisten ongelmien vuoksi olisi täysin kohtalokasta suomella ei ole varaa toistaa niitä traagisia virheitä joita erityisesti suojavarustehankinnoissa on viime aikoina nähty arvoisa puhemies elinkelpoisille yrityksille on annettava aito aito mahdollisuus selviytyä pahimman yli vuoden ensimmäisen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä eduskunta päätti tukea koronan takia vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä valitettavasti yritystukien kohdentamisessa ei ole onnistuttu niin hyvin kuin olisi pitänyt jopa sadantuhannen euron tukisummia on myönnetty sellaisille yrityksille jotka ovat kärsineet kriisistä vain vähän tai eivät lainkaan joukossa on myös pöytälaatikkoyrityksiä ja konsulttiyrityksiä joilla on merkittävää osaamista lähinnä tukihakemusten laadinnassa tämä ei vaikuta millään tavoin kestävältä panostukselta kansantalouteen arvoisa puhemies rahanjako epämääräisin perustein ei ole ollut ainakaan eduskunnan alkuperäinen tarkoitus tuen todellisia tarvitsijoita ovat ne normaalioloissa työllistävät ja yhteiskunnalle aitoa lisäarvoa tuottavat pienyritykset jotka ovat tosiasiallisesti kärsineet epidemiasta vastapainona verovaroilla tuettujen yritysten tulee olla alasta riippumatta vastuullisia suomalaisten työttömien ja lomautettujen työllistämisessä tukien oikeudenmukainen myöntäminen ja käyttäminen ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että erityisesti yhteiskuntamoraalin ylläpitämisen kannalta arvoisa puhemies sekä suomalainen työvoima että suomalaiset yritykset ovat elintärkeitä maamme tulevalle taloudelliselle kantokyvylle eikä kumpaakaan niistä saa unohtaa

arvoisa herra puhemies tänään käsiteltävänä olevan julkisen talouden suunnitelman esillä olevina vuosina kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksikymmentäneljä toivottavasti elämme jo koronan jälkeistä aikaa mutta sen me tiedämme että korona tulee jättämään talouteemme syvät jäljet valtiovarainministerikin helsingin sanomissa totesi että koronan myötä taloudelta on pohja pois normaalit keinot eivät tulevina vuosina riitä koronan jälkeen talouden nopea elpyminen olisi kuitenkin elintärkeää pitäisikö hallituksen tässä haastavassa tilanteessa yhtenä järkevänä vaihtoehtona harkita eurosta eroamista eurokokeilu on tullut meille jo ennen koronaakin kalliiksi ja samalla euron etuja on vuosien varrella selkeästi liioiteltu vähintäänkin olisi tehtävä ajoissa toimintasuunnitelma sen varalle että euro tulee lähivuosina hajoamaan oman valuutan ja devalvoitumisen tuoman vetoavun avulla ruotsi selvisi meitä paremmin kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayhdeksän finanssikriisistä ja kaksituhattakymmenen viiva kaksitoista velkakriisistä myös euroalueen yhteisvastuut puuttuvat ruotsilta vastuut tulevat olemaan lähitulevaisuudessa avainkysymys etelä ja itä euroopan maat ovat tähänkin asti hoitaneet talouttansa sanoisinko holtittomasti ainakin verrattuna meihin pohjoisiin valtioihin tällä hetkellä erityisesti italian tilanne on enemmän kuin huolestuttava eurooppatutkija timo miettinen analysoi tilannetta tarkasti arviossaan talouselämä lehdessä joko yhteisvastuuta pitää aidosti lisätä tai sitten euroalue tulee tiensä päähän eli italia ei tule selviämään sen talous ei lähde kasvuun koska se kilpailee saksaa ja muita maita vastaan samalla valuutalla tilanne on heidän kohdallaan kestämätön kysymys kuuluu haluammeko me tekemässä rahansiirtoja italialle tähän asti hallitus on vastustanut eurobondeja mutta mitä muita vaihtoehtoja on olemassa ranska haluaa jo eurobondeja pelastaakseen italian ja italian tarve tulee vain kasvamaan väitetään että nykyisin se olisi noin tuhat miljardia todennäköisesti vielä se kasvaa siitä ylöspäin eikä italia suinkaan ole ainoa maa joka on hoitanut asiansa huonosti ja tulee tarvitsemaan apua ja ekpn nykyisen taseen ollessa neljätuhattaseitsemänsataa miljardia sitäkään ei voi kasvattaa loputtomasti varsinkin jos keskuspankki joutuu tilanteeseen valtiot eivät pysty maksamaan takaisin lainojaan tulee sillekin seinä vastaan ekp ostaa kiihtyvästi valtioiden velkakirjoja ja poikkeaa jo nyt niin sanotusta pääoma avaimesta joka rajoittaa tietyn maan velan ostoa valtiovarainministerit tekivät juuri päätöksen että vakausmekanismi voi myöntää eri maiden koronamenoihin ehdoitta lainaa samoin ministerit sopivat euroopan investointipankin takausvaltuuksien nostosta ja sadan miljardin euron työllisyysrahastosta vielä on tulossa ainakin euromaiden yhteinen elvytysrahasto jonka kokoluokka on vielä avoin tämän lisäksi on olemassa olevat vanhat vastuut ja kahdenvälinen laina kreikalle pankkiunionissa jäsenmaiden pankit keräävät rahaa kriisirahastoon tämä voi pahimmillaan johtaa siihen että joudumme maksamaan pankkiemme kautta etelä euroopan kaatuvat pankit odotettavissa on myös uusi pankkikriisi täällä on viitattu tänään kolmekymmentä luvun lamaan suomi selvisi luvun pulakaudesta kahdella asialla ensinnäkin palkkoja laskettiin vientisektorilla mikä ei kyllä ole tätä päivää mutta toisena vielä ehkä tärkeämpänä tekijänä oli devalvaatio suomi siirtyi muiden maiden joukossa pois kultakannasta ja markan arvo suhteessa puntaan eli päävientimaan valuuttaan alentui viisitoista prosenttia mikä paransi ratkaisevasti täälläkin tänään moneen kertaan esille nostettua kysynnän lisäämistä eli viennin kilpailukykyä vuosien kaksituhattaseitsemän viiva kahdeksan finanssikriisi nosti luvun laman keskusteluun mitä historia oli opettanut talous kääntyi nousuun jo vuonna kaksituhattakymmenen eikä maailma suistunutkaan kolmekymmentä luvun syvään pitkään kriisiin näin siis yhdysvalloissa ja muualla maailmassa euroopassa talouskasvu pysähtyi suuren laman aiheuttamalta talouden supistumiselta vältyttiin mutta elpyminen jäi euron myötä euroopassa aneemiseksi arvoisa herra puhemies olemme viennistä riippuvainen maa aivan kuten italia siksi tulevaa koronan jälkeistä aikaa ajatellen meillä tulee ikävä vanhaa markkaa ja sen mukanaan tuomia etuja erityisesti talouden elvyttämisessä ja ja sitä kautta meille elintärkeän vientiteollisuuden kasvun ja kysynnän ylläpitämisessä

värderade talman arvoisa puhemies suomen lähivuosien talouspolku ei näytä valoisalta suomen ja kansainvälisen talouden näkymät näkymät ovat heikentyneet erittäin nopeasti alkuvuoden aikana koronavirustilanteen puhjettua meneillään oleva massiivinen pelastusoperaatio on pakottanut pakottanut valtion ottamaan lisää uutta velkaa miljardien edestä tukitoimet ovat olleet välttämättömiä mutta lasku on suurempi kuin kukaan olisi toivonut tukitoimien lisäksi julkista taloutta heikentävät verotulojen väheneminen ja työttömyysmenojen kasvu

omavaraisuusaste elintarvikkeissa mistä saamme olla kiitollisia etenkin näinä mullistavina aikoina olen itse lammastuottaja närpiöstä ja on ollut ilo huomata että korona on lisännyt kotimaisen ruoan arvostusta ja että laajemmassa keskustelussa arvostus maanviljelijöitä kohtaan vaikuttaa vaikuttaa nousseen ihmiset heräävät siihen ettei ole itsestäänselvää että kaupoista löytyy ruokaa kotimaisia ruoantuottajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessakin

täytyy myös olla kannattavaa maatalouden heikko kannattavuus ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään koronakriisin myötä jotta suomessa jatkossakin olisi kotimaista ruoantuotantoa on meidän parannettava maatalouden toimintaedellytyksiä tässähän on eun yhteinen maatalous ja maaseutupolitiikan uudistus vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi alkavalla rahoituskaudella ja meidän on muun ohella varmistettava viljelijöiden tulotaso ja ruokavarmuus

arvoisa herra puhemies tänään käsittelemme julkisen talouden kehyksiä tuleville vuosille ja täytyy todeta että ne näyttävät erittäin huolestuttavilta ja pahoilta niin kuin tuossa päivällä totesin debattipuheenvuorossa hallitus vastuullisesti toimiessaan ei voi tyytyä näihin nyt esiteltyihin julkisen talouden tulevien vuosien kehyksiin valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkinen talous on vuonna kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä edelleen reilusti yli yhdeksän miljardia euroa alijäämäinen ne pitää siis muuttaa määrätietoisin ja vastuunkannon toimin yksi aivan keskeinen asia tässä muutoksessa tulee olemaan se miten hyvin hallitus onnistuu työllisyyden hoidon kanssa ja miten hyvin vastinparina onnistuu taklaamaan työttömyyden kasvavaa uhkaa siksi on oleellista miten meidän yritykset ja työpaikat selviävät tästä akuutista koronakriisistä joka kymmenes yritys ei nimittäin usko selviävänsä enää seuraavaa nyt alkavaa kuukautta nämä yritykset ovat menettäneet koko liikevaihtonsa ja noin kolmannes yli puolet liikevaihdostaan viidennes on jo tällä hetkellä maksuvaikeuksissa kyllä aivan keskeinen kysymys on siis se miten talouteen saadaan lisää investointeja työllisyyttä ja kasvua niiden avulla voimme julkisen vallan velvoitteet hoitaa ikääntyvässä suomessa aivan näiden investointien työllisyyden ja kasvun rinnalla on se miten onnistumme vientiteollisuutemme kanssa vientiteollisuus on meidän taloutemme yksi tärkeä nurkkapultti sen päällä hyvinvointipalvelumme nojaavat ja sen takia on tärkeää että vientiteollisuuden kanssa osataan toimia oikein

ravintoloille ja kahviloille sadanviidenkymmenen miljoonan tukipakettia joka siis lehden tietojen mukaan jakautuisi kahteen kokonaisuuteen ensimmäinen tulisi kaikille lailla suljetuksi määrätyille ravintoloille ja kahviloille se on oikein ne kaikki ansaitsevat sen tuen mutta ihmettelen tätä toista vaihetta jos julkisuudessa olleet tiedot pitävät paikkansa että sen toisen tuen vaatimuksena olisi että kahvilat ja ravintolat ottaisivat lomautettuja työntekijöitään takaisin töihin mihin töihin lailla kiinni velvoitetut kahvilat ja ravintolat nämä työntekijät ottavat sen ymmärrän että ne yritykset tulevat joka tapauksessa varmasti joka ikisen työntekijän takaisin ottamaan siinä vaiheessa kun valtiovalta antaa luvan avata kahvilan ja avata ravintolan mutta se että nämä työntekijät pitäisi ottaa siinä vaiheessa takaisin yrityksen palkkalistoille kun työnteon mahdollisuuksia ei ole tuntuu kyllä täysin käsittämättömältä esitykseltä sen takia toivon että tämä kokoomuksen esille nostama suora tukimalli olisi se joka ravintola ja kahvila alalle osoitettaisiin olen ollut tyytyväinen myös tämän päivän tietoihin että valtiovarainministeri katri kulmuni on antanut myönteistä vihreää valoa kokoomuksen esittämälle arvonlisäveron palautusjärjestelmälle alkuvuoden osalta se olisi nopea keino auttaa näitä yrityksiä yli tämän kriisin toivotaan että

arvoisa puhemies jos yksikin yritys kaatuu odottaessaan lopulta sille kuuluvaa eli myönteisen päätöksen saavaa koronatukipäätöstä silloin täytyy todeta tämän järjestelmän epäonnistuneen aivan loppuun tämän koronakriisin jälkilasku tulee olemaan massiivinen se tulee näkymään monessa yksi suurimpia laskuja voi muuten lopulta olla henkinen

että myös johtajuus on nyt viime aikoina korostunut niin hyvä kuin huonokin julkisuudesta olemme saaneet nähdä ja myöskin lukea viime aikoina paljon erilaista vastuunkiertoa ja myöskin ristiriitaa järjestelmässä on puutteita tuoreimpana vaikkapa business finlandin epäselvyydet ja jo tätä ennen huoltovarmuuskeskuksen epäselvyydet nyt ja myöskin aikaisemmin sieltä on löytynyt yhtä sun toista olisikin varmasti syytä tehdä huolellinen läpivalaisu huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta vuosien varrella tiedämme että heillä on kahden miljardin tase josta pääosa on varastomateriaalia kriisien varalle nyt kävi kuitenkin niin että varastot ja hankinnat eivät olleet ajan tasalla maskit loppuivat heti alkuunsa ja sitten tilauksistakin tuli vielä vääränlaisia toivottavasti lääkinnällisen pullotetun hapen kohdalla ei tule käymään samoin varsinkin kun maassamme on saatavilla laitteita jotka tuottavat huomattavasti halvempaa ja yhtä turvallista generaattorilla generoimalla ilmasta tuotettua happea kuin pullotettu happi

juuri siis niissä maissa missä korona etenee kaksi kolme viikkoa suomea edellä huoltovarmuuskeskuksen varat tulevat energiaveroista se on nolla pilkku viisi prosenttia vähittäishinnoista omilla sivuillaan he väittävät että kaikki tavara on aina kaupallisesti kuranttia sekä ympäristönormien mukaista toivottavasti huoltovarmuudesta puhuttaessa nyt on koittanut viimeinen hetki hetki että me puolustamme puhdasta kotimaista maataloutta ja tulisimme olemaan omavaraisia aivan kaikenlaisissa tilanteissa lisäpanostuksia tarvitaan elintarvikehuoltoon viljavarastomme riittävät nykyisin ehkä puoleksi vuodeksi aikaisemmin kahdeksankymmentä luvulla ne riittivät yli vuodeksi nyt tarvitaan panostuksia ruoantuotannon kannattavuuteen maatilayrittäjien menot ovat nykyisin suuremmat kuin tulot useassa kohtaa kaupan alalla elintarvikehuollon osalta suurimmat toimijat sok ja kesko ovat jo pitkään toimineet markkinaehtoisesti heikentämällä kotimaista ruokahuoltoamme tuottajat saavat niin pienen hinnan tuotteistaan että ovat yhä riippuvaisempia valtion tuista ja näin ei voi jatkua tuottajahintoja pitää välittömästi nostaa mikäli suuret kauppaketjut ja jalostajat eivät eivät nosta tuottajahintoja heidän suuren noin kahdeksankymmenenviiden prosentin markkinaosuuden puolustaminen huoltovarmuussyihin vedoten on perusteeton jo ennen koronaa kiinalaiset yrittivät ostaa maastamme muun muassa meijereitä nyt meidän pitää taistella maataloutemme puolesta omavaraisuus on säilytettävä pellot viljeltyinä ja suomalaisessa omistuksessa hallituksenkin on syytä panostaa maatalouteen kansallisesti voimakkaammin emme voi olla vain eun tukijärjestelmän varassa ruotsissa asiat ovat jo huonommin he ovat jo menettäneet omavaraisuutensa maatalouden suhteen emme saa kohtuuttomasti vaikeuttaa puhdasta maataloustuotantoamme ilmastonmuutoksen näennäisen torjunnan varjolla meillä tuotetaan jo nyt maailman ilmastoystävällisimmin tuotettua ruokaa samoin energiantuotannossa turpeenkäytön alasajo uhkaa todella merkittävästi myös huoltovarmuuttamme tässäkin asiassa pitää olla järki mukana mitä tulee polttoaineveroihin korotuksiin tässä tilanteessa ne ne rajoittavat liikkumista ja tässä nykyisessä tilanteessa henkilöautoilu olisi kuitenkin ehkä kaikkein terveellisin ja turvallisin liikkumisen muoto

herra puhemies optimismi on hyvä piirre ainakin vaikeina aikoina mielestäni kuitenkin realismi on vielä aavistuksen parempi jo nyt tiedämme että pahin on valitettavasti vasta tulossa ja edessäpäin kuinka pitkä pandemiasta tulee ja montako aaltoa tulee on meille vielä kuitenkin täysin epäselvää talouden toipumiskäyrän muoto on tuskin kenenkään asiantuntijan mukaan viidennen mallinen vaan mieluumminkin siitä tulee u muotoinen tai jopa käyrä mikä tietää erittäin vaikeita aikoja samalla voidaan tehdä johtopäätöksiä myös siitä että taantuma on mitä todennäköisimmin kaksinumeroinen nyt arvioidun viiden pilkku viiden prosentin sijaan jtsn mukaan ensi vuodesta lähtien valtiontalouden alijäämä alkaa supistua kun verotulot kasvavat ja tukitoimenpiteet päättyvät kovin on paljon luvattu totta on että hallitus on tehnyt monia hyviä toimenpiteitä niin viruksen taltuttamiseen kuin yritysten ja ihmisten elämän helpottamiseksi valitettavasti suomi oli jo ennen koronaa niin kotitalouksien kuntien kuin valtionkin suhteen velkaantuneempi kuin koskaan aikaisemmin nyt eletään luonnollisesti terveys edellä mutta tulemme velkaantumaan tulevien vuosien aikana dramaattisesti lukua on lukua on vaikea arvioida mutta mahdollisesti jopa yli kaksisataa miljardia suurin osa tulevaisuudesta on kuitenkin arviointia mutta sen me tiedämme jo tässä vaiheessa että elämämme tulee muuttumaan pysyvästi on aika ennen koronaa ja koronan jälkeen sen olemme edeltävistä lamoista ja kriiseistä oppineet että käyttäytymismallimme tulevat muuttumaan koronan jälkeen tulemme varovaisemmiksi samalla kulutuskäyttäytymisemme muuttuu syntyy myös tuotantoketjujen katkoksia ja maksuhäiriöitä syntyy siis niin sanottua kysynnän tuhoutumista arvoisa puhemies tiedämme että valtiolta saatavat taloudelliset avustukset ja lainojen takaukset yrityksille eivät riitä kuin osalle kuten olemme lehdistä lukeneet osa tuista jaetaan kovin leväperäisesti vaikka velanottoa kasvatettaisiin miten paljon tahansa siinäkin seinä vastaan tapahtuu valitettavasti se mitä hallitus on ehkä jo luvannutkin eli suurta osaa jo entisestään kannatettavia yrityksiä tuetaan ja samalla ne jotka eniten tarvitsevat tukea ja apua jäävät ulkopuolelle heidät jätetään oman onnensa varaan yrityskenttä muuttuu suuri joukko yrittäjiä joilla olisi normaalitilanteessa mahdollista luoda uutta ja työtä meille suomalaisille menettää asemansa julkinen sektori paisuu entisestään kasvavan velan myötä julkisyhteisöjen edp velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina työttömyys tulee kasvamaan ja verotulojen romahtamisen seurauksena hallitusohjelmalta putoaa pohja samalla erilaiset sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat tulevat kasvamaan suunnitelma ei ota riittävästi huomioon tulevaisuutta ehkä tässä vaiheessa ei ollut tarkoituskaan kuitenkin jts suunnitelmassa kunnille panostettavat valtionavut ja tehtävästä tulevat täysimittaiset korvaukset ovat tulevassa tilanteessa alimitoitettuja kunnat olivat jo ennen koronaa mittavissa taloudellisissa ongelmissa nyt verotulot tulevat romahtamaan samalla sosiaali ja terveysmenot nousevat pilviin koronan jälkeen hoitajamitoituksen korottaminen nolla pilkku seitsemään on hyvä tavoite mutta eikö tärkeämpää kuitenkin ole että kaikki hoitoa tarvitsevat saavat sen hoidon mitä heille perustuslain mukaan edellytetään vaikka se mitoitus olisi sitten yhdessä kunnissa yritysten alasajojen ikääntyvän väestön taloudellisen ahdingon ja eriarvoistumisen tuomat mittavat lisääntyvät korvaukset laittavat varsinkin pienet ja keskisuuret kunnat entistä suurempaan puristukseen tällä aikavälillä

ja valtionosuuksien kasvattaminen kahdeksastatoista pilkku neljästä miljardista kahteenkymmeneen miljardiin euroon ei tule tuomaan kunnille valitettavasti pelastusta